ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän hyväksyttäväksi vastalauseen mukaisena
arvoisa puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäkaksi

yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ärade talman kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkaksi

yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa vastalauseiden yksi viiva neljä ehdotukset ovat samansisältöiset yleiskeskustelussa on anneli kiljunen anneli kiljunen kristiina salosen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen yksi sisältyvät ensimmäinen viiva neljäs lakiehdotus

mikäli vastalauseeseen sisältyvä ehdotus käsittelyn pohjasta hyväksytään eduskunta samalla hyväksyy ensimmäisen lakiehdotuksen ensimmäisen ja toisen pykälän toisen lakiehdotuksen ensimmäisen ja toisen pykälän kolmannen lakiehdotuksen ensimmäisen ja toisen pykälän sekä neljännen lakiehdotuksen ensimmäisen ja toisen pykälän vastalauseen vastalauseen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

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva jätelain muutosesitys on jatkoa keväällä eduskunnan hyväksymälle muutokselle jossa rajattiin kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaa markkinoilla hallituspuolueiden äänillä hyväksytyn jätelain perusongelma oli sillä pyrittiin korjaamaan tilannetta jossa ei ollut ongelmaa tavoitteena oli pelkästään heikentää kunnallisten yhtiöiden markkina asemaa ja luoda jätteitä luovuttaville yrityksille pakko käyttää yksityisiä toimijoita vaikka siitä koituisi niille ylimääräistä vaivaa byrokratiaa ja rahanmenoa tässä esityksessä nyt sitten luodaan markkinapaikka jonka kautta yritysten on pakko toimittaa suhteellisen pienetkin jätemäärät yksityiselle toimijalle vaikka kunnallinen jäteyhtiö olisi lähempänä ja kaikin puolin helpompi kumppani ensimmäisen käsittelyn yhteydessä tuli esille muun muassa se että tämä ongelma haittaa erityisesti haja asutusalueiden ja syvän maaseudun yritysten toimintaa on tässä kohtaa todella ihmeteltävä miten pääministeripuolue keskusta voi kannattaa tätä lakiesitystä sosiaalidemokraatit eivät äänestäneet aiemmin käsittelyssä olleen kunnallisten jäteyhtiöitten toiminnan rajoittamiseen liittyneen jätelain muutoksen puolesta emmekä luonnollisesti hyväksy myöskään tätä hallituksen esitystä jossa säädetään markkinapaikasta esitänkin että hallituksen esitys hylätään vastalauseen mukaisin perusteluin arvoisa puhemies jätelaki tarvitsee kokonaisuudistuksen siinä kunnallisen jäteyhtiön asemaa tulee vahvistaa ei heikentää kuten esitetään kuten vastalauseessa todetaan olisi nyt esillä olevaan uudistukseen jos se ylipäätään katsotaan tarpeelliseksi pitänyt lähteä vasta vähitellen niin että tietoalustan käyttö olisi aluksi vapaaehtoista ja sitten varovaisuusperiaatteen mukaan olisi pitänyt lähteä säätämään minkä verran yritykset siihen osallistuvat ja ja mitkä ovat ne velvoitteet alustan käyttö olisi myös rajattava ja pienjäteasemat olisi jätettävä sen ulkopuolelle nythän hallituksen esityksessä jopa aivan pienet yritykset velvoitetaan käyttämään alustaa ja mikäli alustaa ei ole käytetty yritysasiakkaita käännytetään jätelaitokselta vaikka valiokunta kiinnittääkin tähän ongelmaan huomiota ei lakia ehdotettu kuitenkaan tältä osin muutettavaksi joten tämä ongelma sinne joka tapauksessa jää esitystä olisikin tullut korjata niin että alustan käytölle säädettävä pysyvä kynnysarvo olisi vähintään kymmenentuhatta euroa tätä kohtaa hallituspuolueet hieman korjasivat valiokuntakäsittelyssä niin että tuo hallituksen esittämä tuhannen tuhannen euron kynnysarvo muutettiin kahdeksituhanneksi mutta tämä ei todellakaan ole riittävä poistamaan ongelmia jotka tässä siis yhteisesti valiokunnassa sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden puolelta huomattiin

kiertotalouden suhteen ovat vielä sangen vaatimattomat eu maiden esimerkit osoittavatkin että siellä missä vastuu jätteiden keräämisestä ja käsittelystä on julkisella toimijalla kierrätysasteet ovat selvästi korkeammat suomessa

jätelakia on nyt hallituksen toimin viety valitettavasti yhä etäämmälle näistä hyvistä esimerkeistä joita euroopan unionin tasolta tulee myös eu komissio on kiinnittänyt huomiota siihen että suomen kierrätystavoite ei toteudu

arvoisa herra puhemies edustaja myller pitää kierrätystä tärkeänä asiana niin pitää myös hallitus valitettavasti maalailitte kyllä nyt sellaisia uhkakuvia tästä hallituksen esityksestä joita on vaikea tunnistaa niin mietinnön hallituksen esityksen pohjalta kuin asiantuntijakuulemisten pohjalta on totta että suomi on kiertotaloudessa jäljessä eun suosituksia ja sen takia näitä uudistuksia tehdään on tarpeen saada uusia innovaatioita uusia yrityksiä markkinoille se kritiikki on totta mitä sanoitte että tämä raja siellä portilla oli alkuperäisessä esityksessä liian matala ja sen takia se nostettiin tuhannesta eurosta kahteentuhanteen euroon se tarkoittaa sitä että tavaraa saavat sisään sen kokoiset yritykset jotka jotka tekevät suunnitelmia järjestelmällisesti aivan pienelle yrittäjälle ei tule mitään lisätaakkaa mitä tulee tähän markkinapaikkaan niin valiokunta edellytti että se on niin yksinkertainen asia kuin tekstiviestin lähettäminen se onnistuu kyllä kaikilta yrityksiltä

arvoisa puhemies kyllä sitä kritiikkiä aika lailla valiokunnassa tuli tätä hallituksen esitystä kohtaan ja se kritiikki tuli nimenomaan siitä että tämä ei millään tavalla selkeytä nykyistä tilannetta

nimenomaan pienille yrittäjille nimenomaan haja asutusseudulla toimiville yrittäjille pahimmillaan se byrokratia johtaa siihen että riski siitä että jätteitä dumpataan luontoon kasvaa en toista tässä edustaja myllerin hyvässä puheenvuorossaan esiin tuomaa kritiikkiä mutta nostan esiin kaksi kysymystä valiokuntahan kiinnitti huomiota tähän kynnysarvoon ja esitti sen nostamista tuhannesta kahteentuhanteen euroon se on hyvä esitys se on oikeansuuntainen mutta se on riittämätön vastalauseessamme esitämme kymmentätuhatta euroa

arvoisa puhemies tosi

ovat suomessa kokonaisuus jota pitäisi miettiä todella todella pitemmän päälle kokonaisuudessaan vielä enempikin miten me muutamme sanan jäte toisenlaiseksi raaka aineeksi ja toivottavasti seuraavalla vaalikaudella saadaankin nyt sitten jo työn alle semmoinen laki laki valmisteluun ettei puhuta enää jätteistä ollenkaan vaan puhutaan raaka aineista raaka aineita nämä todellakin jatkossa ovat mutta nyt kun meillä kuitenkin vielä tämä jäteasia on käsillä niin meidän on hoidettava nämä jäteasiat niin että me pääsemme järkevällä tavalla eteenpäin tässä laissa oli kyseessä tsv eli toissijaisen vastuun mukainen jäte elikkä jotka eivät mahdollisesti toimita jätteitänsä johonkin muualle kuin kunnallisiin paikkoihin tai sitten muuten joutuvat kunnallisiin niitä toimittamaan minkä verran jätteitä saa toimittaa kunnallisiin jätekeräyksiin siitä rajasta keskusteltiin minkä verran se on

järkevöitettyä minun mielestäni sen rajan kahdeksituhanneksi euroksi esityksessähän se oli tuhat euroa ja uskon että se kaksituhatta euroa on se millä me me pääsemme nyt sitten varmasti järkevällä tavalla liikkeelle kierrätyksestä puhuttiin todella paljon ja pitää puhua jatkossakin sillä koko euroopan unionin tasolla ja erityisesti suomessa kierrätys on todella heikkous kierrätysasioita pitää työstää paljon eteenpäin ja tämä lakihan mikä nytten jatkossa tästä tullaan hyväksymään auttaa juuri kierrätysasioita elikkä tämä rekisteri mikä auttaa eri firmoja tapaamaan toisensa niin että ne pystyvät jätteet toimittamaan paikkoihin missä niitä jätteitä voidaan jalostaa ja kehittää eteenpäin eli oikealla tavalla kierrättää voi olla että nämä pienet yritykset eivät välttämättä muuten tietäisikään minne ne voivat omat jätteensä kierrätysmielessä laittaa tässä salissa on aikaisemmin tänään esitetty että tämä tulisi lisäämään jätteen dumppaamista luontoon ynnä muuta siitähän tässä ei todellakaan ole kysymys sillä jätteiden vieminen luontoon on aina

siihen ei tässä kannusteta sillä jos se se kaksituhatta euroa on tulossa täyteen niin ei ketään saa palauttaa sieltä portilta kuitenkaan takaisin vaan vaan kaikki jätteet on aina kuitenkin otettava vastaan ja kun nyt sitten tässä sanotaan että tämä lisää byrokratiaa niin se ei todellakaan iso byrokratia ole jos sen kerran pystyy kännykällä näppäilemään ja tämän sopimuksen sillä tavalla tekemään jäteasiat kokonaisuudessaan nykymaailmassa on yrityksen se kaksi viikkoa pystyttävä miettimään suunnitelmallisesti mihin se tulee nämä materiaalinsa jatkossa sijoittamaan eli ehdottomasti tämä on parempi tilanne kuin aikaisemmin tuli esille että lapissa tämä tuottaa ongelmia no siinä minä olen vähän samaa mieltäkin eihän täydellistä lakia ole olemassakaan mutta kun puhutaan koko suomesta niin koko suomelle tämä on parempi laki ja lapissa tämä tulee lisäämään sen verran byrokratiaa että niiden yritysten pitää ehkä se yksi tekstiviesti näppäillä kerran kolmessa vuodessa enemmän kuin aikaisemmin mutta emmeköhän me siellä lapissakin ole kuitenkin tekstiviestien tekemisen jo oppineet

puhemies tämä opposition jättämä yhteinen vastalause jossa esitetään lakiesityksen hylkäämistä on hyvin perusteltu

tähän esitykseen sisältyy useita ongelmia kuten tässä edellä edustaja myller toi ansiokkaasti esiin en lähde niitä sen enempää toistamaan ensinnäkin esityksen perusongelma on tämä sidosyksikölle säädetty liian alhainen ulosmyyntiraja tämän rajan tulisi olla direktiivin sallima kaksikymmentä prosenttia toiseksi jätelaki tarvitsee kokonaisuudistuksen

edustaja myllerin tekemää hylkäysesitystä
arvoisa puhemies aivan kuten edustaja maijala edellä jäte pitäisi nähdä enemmänkin raaka aineena ja tulevaisuudessa sen entistä enemmän sitä pitää ollakin silti itse kyllä nyt tässä hallituksen lakiesityksessä näen paljon ongelmia niitä mitä edustaja myller tuossa edellä toi esille itse jätehuoltoyhtiössä pohjois karjalassa työskennelleenä tiedän aika hyvin että ei vain lapissa vaan aika aika paljon muuallakin laajassa suomessa on edelleen niitä alueita missä on hyvin hankalaa pelkästään yrityspohjaisesti toimia jätekuljetuksessa tai tai jätteiden hyödyntämisessä niin että se tänä päivänä vielä on on varsinaista bisnestä sen takia sen sijaan että tässä ollaan luomassa tämäntyyppistä kaikkialla suomessa suomessa samalla tavalla kohdistuvaa alustaa mikä kaikkien yritysten tulee ottaa käyttöön pitäisin järkevämpänä että tässä olisi lähdetty etenemään kokeilujen kautta ja olisi ensin ensin tehty tämä tiheämmin asutuilla alueilla missä missä kuljetusmatkat ovat lyhyempiä ja missä selvästikin niitä toimijoita on tässä nämä riskit mitä vastalauseessa on tuotu esiin ovat kyllä tuolla jätehuollon arjessa aivan aivan todellisia ja ja sen takia tosiaan tässä olisi ollut hyvä lähteä kokeilujen ja vapaaehtoisuuden pohjalta liikkeelle nyt tässä luodaan aivan turhaa ja ja ylimääräistä byrokratiaa monille yrityksille ympäri maata
arvoisa puhemies esitetty jätelain muutos herättää paljon kysymyksiä taustalla on hyvä muistaa että suomi on saanut eu komissiolta varhaisen varoituksen menettelyn missä suomea huomautetaan siitä että ollaan kierrätystavoitteista jäljessä ja eu erityisesti huomauttaa suomea siitä että jätehuollon vastuut ovat sekavia ja erityisesti sekavuutta lisää jätelain ja siihen liittyvien vastuiden jatkuva muuttaminen ja erityisesti tällä hallituskaudella näitä muutoksia on nähty ja sekavuus on lisääntynyt tämä käsittelyssä oleva esitys ei ainakaan selkeytä suomalaisen jätehuollon rakenteita vastuita ja toimintatapoja arvoisa puhemies yritykset velvoitetaan tällä lainmuutoksella tarjoamaan jätteitään markkinapaikalla neljäntoista päivän ajan ennen kuin he saavat sitten viedä jätteet kunnan jäteasemalle jos sieltä ei ei yksityinen palveluntarjoaja näitä jätteitä tarjoudu ottamaan näin on ja näin yritykset joutuvat toimimaan vaikka jätteitä ei syntyisikään valtavia määriä tai vaikka seudulla tiedettäisiin että ei ole olemassa yksityisiä jäteyrityksiä kuten täällä on jo todettu erityisen hankalaksi tämä kuvio tulee haja asutusalueiden pienille yrityksille ja heille tämä voi myös nostaa kuluja koska jos sieltä löytyy sitten yksi tarjoaja niin käytännössä sinne on ne jätteet annettava oli se hinta mikä hyvänsä arvoisa puhemies kyllä tällä markkinapaikalla ja sillä pakollisuudella luodaan melkoista byrokratiaa yrittäjille ja pahimmillaan luodaan vaara siitä että esimerkiksi pienellä rakennusyrittäjällä voi olla houkutus dumpata jätettä luontoon kun neljäntoista päivän odotusaikoineen tämä markkinapaikka voi olla kyllä melko byrokraattinen menettely on muistettava että näiden yrittäjien ensisijainen toimiala ei ole jätteiden tarjoaminen vaan se jäte syntyy yrittäjällä sivutuotteena arvoisa puhemies tietoalusta voi helpottaa jätteenhaltijoiden ja jätepalvelun tarjoajien kohtaamista ja näin ollen sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia mutta kuitenkin esitetyssä muodossaan tämä syntyvä byrokratia on kohtuuton

euron vuosiraja on melko matala ja alkuvuodesta voi olla vaikea ennakoida ylittyykö se kaksituhatta euroa arvoisa puhemies ympäristötavoitteiden ja kierrätysastetavoitteiden tulisi olla ensisijaisia näkökulmia kun jätelakia uudistetaan ja jätelakia säädetään ja nyt tuntuu että näin ei välttämättä aina ole ollut

jotta jätteiden tuottajat ja niiden hyötykäyttäjät voivat paremmin kohdata toisensa mikään ei sinänsä estä sitä etteivätkö myös kunnalliset jätehuoltoyritykset tee tätä työtä ja mielestäni niiden pitääkin tehdä ongelma on se lisäbyrokratia joka tässä jo monessa puheenvuorossa on tullut esille tätä ongelmaa ei lainkaan olisi jos suomi noudattaisi myöskin jätelaissa eun hankintadirektiivin sallimaa kahdenkymmenen prosentin rajaa sille mitä kunnallinen jäteyhtiö niin sanotusti saa myydä ulos mutta koska hallitus on halunnut asettaa tämän rajan alemmas kuin useimmissa muissa eu maissa niin syntyy se ongelma mitä tehdään sellaisessa tapauksessa kun kunnallisella jäteyhtiöllä on tämä alhainen prosenttiraja viiden prosentin raja jo kiinni sitten on yksityisiä yrityksiä joiden jätteet kuuluvat periaatteessa kilpailun piiriin jos he eivät löydä yksityistä yritystä hoitamaan jätteitään heidän pitää todentaa se että tämmöistä yksityistä yritystä ei löydy ja tämä markkinapaikka on nyt sitten se tapa todentaa tämä asia eli aivan kuten edustaja sarkkinen sanoi tässä edellisessä puheenvuorossa tämän pitäisi olla vapaaehtoista se että tällainen mahdollisuus tarjotaan on sinänsä hyvä asia mutta myös kunnallisen jäteyhtiön palvelujen hyödyntämisen pitäisi aina olla myös pienten yritysten vaihtoehtojen joukossa

tuossa sanoi mutta tämä toteutus ei nyt valitettavasti vie meitä eteenpäin ihan niin kuin edustaja modig totesi tämä neljäntoista päivän aikaraja on ongelmallinen tämä määrällinen mittari on ongelmallinen tietenkin paljon riippuu siitä miten nämä käytännössä lähtevät toteutumaan miten miten se henkilökunta joka on siellä asemalla ottamassa näitä vastaan

tämän lain puitteissa isossa kuvassa suomen kierrätystavoite ensi vuodelle on viisikymmentä prosenttia siihen me emme tule pääsemään ja vuodelle kaksikymmentäviisi taitaa olla euroopan tasolla komission ehdotuksessa kuusikymmentä prosenttia ongelma on suomessa tällä hetkellä se että pisteitä on liian vähän rinki pisteitä on rajattu turhan alas sortti asemia on niukasti tämä on tietenkin osittain kuntien päätäntävallassa miten näitä kaavoitetaan miten näitä sijoitetaan mutta tähän tulisi keskittää huomiota ihan kuten siihenkin että nimenomaan kuntien pitäisi raportoida kierrätysasteesta heidän pitäisi ottaa vastuuta siitä että kierrätysasteen nostamiselle asetetaan tavoitteita ja ryhdytään toimiin jotta nousisi tällä hetkellä tämä ei ole käytännössä kenenkään vastuulla

arvoisa puhemies todella ihmettelen tässä salissa nytten sitä miten oppositio vastustaa kierrättämisen kehittämistä vain oppositio vastustaa kierrätyksen kehittämistä sillä tämä lakihan todellakin pyrkii siihen että me saamme aikaiseksi tietoalustan ja sen tietoalustan avulla saamme eri toimijoille nytten tietoa siitä minne kaikkialle nämä jätteet saadaan kierrätettyä eteenpäin ja oppositio vastustaa tätä

joka tapauksessa koko tämän hallituskauden on byrokratian purkaminen ollut asia numero yksi ja me olemme todella saaneet useita satoja kohtia asioita järkevöitettyä millä byrokratiaa on saatu purettua minun mielestäni myöskin tämä asia on sellainen että jos kerran yhdellä tekstarilla pystyy asian yritys hoitamaan niin kyllähän se paljon byrokratian purkamista on verrattuna siihen että yrityksen pitää alkaa soittelemaan moneen paikkaa että minne voi ne jätteet viedä mitä pitää alkaa tekemään yhdellä tekstarilla pystyy asian hoitamaan eikö tämä ole byrokratian purkamista eikä byrokratian lisäämistä no ehkä minä tämänkin ymmärrän nyt väärin

vajaa viikko sitten rovaniemellä katsomassa clt puukerrostalon rakentamista siellä oli nyt sitten työn alla kuhmosta clt rakennus sieltä oli tuotu elementit rovaniemelle ja siinä keskusteltiin että missä ne jätteet ovat muodostunut todella vähän elikkä tämmöisellä suunnitelmallisella

ollaan menossa eteenpäin jätteitäkin muodostuu entistä vähemmän tämmöisiä toimintoja meidän pitää saada kehitettyä entistä enemmän

tapahtunut sillä me emme ainakaan vastusta kierrätyksen kehittämistä vaan vastustamme elämälle vierasta byrokratiaa ja haluaisimme että markkinapaikka olisi vapaaehtoisesti yritysten käytettävissä ja sitten sitä kautta päästäisiin eteenpäin ja nähtäisiin miten se toimii ja toimiiko se todella tekstiviestillä jos se toimii tekstiviestillä niin uskon että moni yrittäjä siihen lähtisi mukaan vapaaehtoisuuden pohjalta jos se on näin sujuva ja loistava mutta se että pienet yritykset pakotetaan ensi vaiheessakin sitä käyttämään kyllä lisää byrokratiaa arvoisa puhemies kannatamme myös yritysten valinnanvapautta valita

tässä palataan tähän onnettomaan hankintalain muutokseen joka tehtiin aiemmin hallituspuolueiden toimesta siinähän päädyttiin siihen että ulkopuolisen myynnin jota julkinen yhtiö voi tehdä raja vedettiin äärimmäisen alas viiteen prosenttiin kun eu sallii kaksikymmentä prosenttia tämän seurauksena nyt tulee alalla kuin alalla tilanteita joissa sen julkisen toimijan toiminta joka tekee kustannustehokkaasti hyvää työtä tulee erittäin vaikeaksi kun se ei saa tehdä viiden prosentin rajan ylittävää tarjontaa sen tuloksena sitten veronmaksaja loppujen lopuksi maksaa kalliimman laskun olemme törmänneet tähän ongelmaan tarkastusvaliokunnassa senaatin osalta joka ei saa myydä viiden prosentin rajan yli edes valtion sata prosenttisesti omistamille osakeyhtiöille tämä puhdasoppisuus jota täällä tehdään eu sääntöjen kaikki järkevyysrajat alittaen johtaa siihen että veronmaksaja maksaa laskun

puhemies täällä on peräänkuulutettu myös uusia keinoja tosiaan meillä tämä kierrätystavoite laahaa hieman jäljessä eun minimitavoitteisiin verrattuna on myös olemassa suomalaisia ratkaisuja ja

kokoomuksen ympäristövaliokuntatyöryhmällä oli tässä pari viikkoa sitten mahdollisuus keskustella nokialaisen molok yhtiön edustajien kanssa heillä on valmis konsepti jossa on korttelikohtainen kierrätys jonka avulla saataisiin noin miljoona ihmistä suomessa lisää kierrätyksen pariin suomalaiset kierrättävät mielellään asenteet ovat muuttumassa koko ajan ympäristömyönteisemmiksi mutta on tietysti selvää ettei ole mielekästä lähteä autolla ajamaan muutamaa kilometriä viemään muutamaa tonnikalapurkkia lehteä ja

tässä edustaja kiurun puheenvuorossa tuli hyviä esimerkkejä siitä että meillä on innovaatioita meillä on keinoja toivottavasti me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että jätelaki tulee kokonaisuudessaan uudistaa kiertotaloutta voimakkaasti tukevaksi laiksi tehdään se mutta se mikä tässä muutoksessa nyt on se ongelma on se että tämä on todellisuudelle vieras kun ajattelee varsinkin sitä pientä yrittäjää jolla on se jätekuorma niin se jätekuorman säilöminen kaksi viikkoa jossain maksaa se vie työaikaa silloin herkästi tulee helpommin houkutus dumpata se jäte ja tässä pitäisi olla kyllä ymmärrettynä se että jos syystä tai toisesta ei ole ymmärretty miten tämä alusta toimii tai ei ole käytetty sitä tasan kahta viikkoa niin ketään ei jätelaitokselta käännytetä pois koska se jos mikä nostaa sitä riskiä että se jäte dumpataan luontoon jos kierrätysastetta haluttaisiin nostaa se on meillä valitettavan matala niin silloin jätelakiin ei olisi tehty edeltävän kaltaisia muutoksia niissä maissa joissa jätehuollosta kantaa vastuun julkinen toimija on myös kierrätysaste kaikkein korkein

arvoisa puhemies keskustelu kiertotalouden kehittämisestä on täällä ollut napakkaa ja mielestäni erinomaista tavoite on yhteinen tämä lainsäädäntö tuo lisäelementtejä ja on tunnustettava avoimen markkinapaikan merkitys se tässä nyt lainsäädäntöön tuodaan mutta myös ongelmia on kuvattu eli jatkokehittelyä tarvitaan kyllä byrokratian purkutalkoot saavat jatkua tästä eteenkinpäin mielestäni opposition huomiot siltä osin on on otettava kyllä tässä nyt todesta haluan vain tuoda

ainakin on todettu kun esimerkiksi tampereella on tutkittu kunnan työntekijöiden tietoa ja kokemusta kiertotalouden ja kierrätyksen toimivuudesta sen lisäksi tässä on tuotu esiin että tarvitsemme lisää keräilypisteitä erilaisten erilaisten jätteiden kierrättämiseksi tämä on kyllä hyvin keskeinen kehityskohde ja ja aika selkeäkin sellainen eli näillä näillä huomioilla ja sillä seurannalla mitä nyt tästä tästä lainmuutoksesta tehdään mielestäni jatkokehittelyä tarvitaan

puhemies on varmasti hyvin helppo olla sitä mieltä että me tarvitsemme parempaa kierrätystä tehokkaampaa kierrätystä ja tämä on se suunta mihin meidän on välttämättä mentävä kuitenkin jos tämä olisi ollut hallituksen esityksen tavoitteena tuskin meillä olisi nyt tällaista esitystä täällä nimittäin tässähän on ollut taustana vain se että yksityiselle yritystoiminnalle annetaan tässä enemmän tilaa sen takia alun perin hyväksyttiin tämä eu direktiivi hankintalaista sellaisena kuin se on meillä hyväksytty eli tuo ulosmyyntiraja on viisi prosenttia kun se muualla on kaksikymmentä prosenttia tämä tulee esille paitsi jätelaissa myös muussa lainsäädännössä kuten ollaan ollaan huomattu ja todellakin komissio on kiinnittänyt huomiota siihen että että meidän pitäisi selkiyttää vastuita

byrokratian purkamisesta niin paljon puhutaan sitä on lisätty tähän toisaalta sitten hallituksen yksi keskeinen viesti kansalaisille on ollut valinnanvapauden lisääminen tässä tätä valinnanvapautta ei todellakaan toteuteta pahimmillaan voi olla niin että pienet yritykset joutuvat todella vaikeaan välikäteen jos ne eivät ole täältä niin sanotulta markkinapaikalta löytäneet sitten

että olisi lähdetty kokeilujen kautta vapaaehtoisuuden kautta siellä missä näitä jäteasemia on riittävästi ja niin että tämä koordinaatio olisi riittävän hyvä olisi jo päästy eteenpäin tässä asiassa

arvoisa puhemies nyt minun on kyllä pakko korjata yksi väärinkäsitys mikä tämän asian käsittelyssä on tullut nyttenkin hyvin paljon opposition osalta esille eli jos yritys tuottaa jätteitä alle kahdentuhannen euron edestä se saa viedä sinne kunnalliseen paikkaan nämä jätteet elikkä vain silloin jos on kyse yli kahdentuhannen euron jätemäärästä tulee ilmoittaa siihen markkinapaikkaan elikkä jos yritys tuottaa pienen määrän jätettä niin ei sillä pidä olla minkäänlaista houkutinta viedä sitä luontoon mistä se on rikosoikeudellisessa vastuussa vaan todellakin se voi viedä sen kunnalliseen paikkaan

arvoisa puhemies sen verran puutun tähän edustaja myllerin puheenvuoroon jossa sanoitte että yritykset joutuvat vaikeaan välikäteen jos ei löydy yksityiseltä puolelta vastaanottajaa että näinhän se ei ole koska kunnalla on edelleen toissijainen vastuu ottaa se jäte vastaan
ja

siinä tulee esiin tämä kynnysarvo ja tästä ei ole ollut mitään epäselvyyttä meidän mielestämme tämän kynnysarvon pitäisi olla kymmenentuhatta euroa ja siihen liitettynä se että että tämä järjestelmä olisi otettu vapaaehtoisesti käyttöön

arvoisa puhemies sellaisella yrityksellä ei ole ongelmaa joka tietää että yrityksen vuodessa tuottamien jätteiden arvo alittaa sen rajan mikä tähän lakiin tulee sellaisellakaan yrityksellä ei ole ongelmaa jolla on yksityinen jätteen vastaanottajayritys mutta sellaisella yrityksellä on ongelma joka ei ole varma onko yrityksen vuodessa tuottamien jätteiden arvo yli tämän laissa säädetyn rajan ja joka ei ole löytänyt jätteillensä yksityistä vastaanottajaa jotta tämä yritys voisi kunnan kunnan jätteenkäsittelyyn jätteensä toimittaa mikäli nyt sitten kunnalla ei siinä ahtaassa kiintiössä tilaa niin sen firman pitää todentaa että yksityistä vastaanottajaa ei ole ja juuri sitä me tarkoitamme tällä lisääntyvällä byrokratialla jos suomi olisi säätänyt saman rajan kuin useimmat muut eu maat eli kaksikymmentä prosenttia silloin käytännössä pienillä yrityksillä olisi aina se vaihtoehto että kunnalle voi viedä mutta ei olisi mikään pakko jos he löytävät jonkun yksityisen joka sen homman paremmin hoitaa

yritystoimintaan kuuluupi sen verran suunnitelmallisuutta että kyllä se pitää pystyä ymmärtämään siinä tilanteessa että ei tämän pitäisi byrokratiaa lisätä vaan kyllähän tämä ehdottomasti auttaa yrityksiä löytämään niitä toisia laitoksia jotka voivat sitten jatkossa heidän jätteitään käyttää järkevällä tavalla eteenpäin

arvoisa puhemies se perusongelmahan tässä tulee että on tehty vähän niin kuin käsiohjauksella semmoista järjestelmää että julkisen jäteyhtiön toiminta tehtäisiin mahdollisimman hankalaksi ja pakotettaisiin tilanne siihen että vaikka se olisi yhteiskunnalle kalliimpaa asiakkaat ohjataan yksityiselle puolelle tämä varmaan tyydyttää näitä yksityisiä yhtiöitä jotka ovat tässä pitkään lobanneet tätä monessa eri yhteydessä esittäneet näkökantojaan ja ovat varmasti hyvin tyytyväisiä saatuaan nyt tämän hallituksen aikana tahtonsa lävitse mutta kun puhutaan esimerkiksi tästä kahdentuhannen euron rajasta että se ei ole paljon niin kehotan käymään tuolla jäteasemilla ja viemään sinne jätekuormallisen jätettä se on vuosiraja ja ei en usko että yritykset suunnittelevat etukäteen kuinka monta jätekuormallista seuraavien kahdentoista kuukauden aikana teen puhumattakaan että tietäisivät sen etukäteen se riippuu tietysti monessa tapauksessa taas näiden yritysten asiakkaiden tarpeista jos olet vaikkapa pieni korjausremonttifirma niin et voi tietää kuinka monta jätelavallista tulet toimittamaan tässä vuoden aikana ja ylittääkö se tämän rajan tämä on keinotekoinen tarpeeton tehty käsiohjauksessa vastaamaan yksityisten jätefirmojen tarpeita tämä viiden prosentin raja joka on hankintalaissa on aivan älytön ja tekee järkevän toiminnan vaikeaksi palaan tähän senaatti esimerkkiin meillä on siis sellainen tilanne nyt syntymässä että meillä on valtion tiloja joista monet ovat vielä sellaisia että niiden saaminen markkinoille ei ole kovin helppoa koska ne ovat vanhoja tiloja ja arvokkaita tiloja ja nyt on otettu se tulkinta että valtio ei saa tämän viiden prosentin rajan yli vuokrata näitä omia tilojaan edes sataprosenttisesti omistamilleen yhtiöille kiitos tämän hankintalain älyttömän säätämisen lopputuloksena tietysti on että sitten senaatille jää käteen tiloja joita se ei voi vuokrata valtion sataprosenttisesti omistamille yrityksille vaan niiden täytyy ja sitten valtio pakotetaan jossain aikataulussa myymään nämä tilat huomattavaan alihintaan ja joku toinen ryhtyy tekemään bisnestä vain sen takia että me olemme tehneet täysin toisin kuin muualla eu maissa toisin kuin mitä eu direktiivi mahdollistaa se sallii kahdenkymmenen prosentin myyntirajan kun ulos myydään korostan että tämähän ei tarkoita että se ulosmyynti olisi välttämättä

voi todellakin olla sataprosenttisesti valtion omistama yritys ja kun tämä viiden prosentin raja paukkuu yli sitten meillä on tahoja jotka katsovat että myynti pitää lopettaa tämähän tulee ilman muuta korjattavaksi jossain aikataulussa en usko että näin päättömiä päätöksiä pitkään kestetään mutta suuri määrä hankaluutta ja suuri määrä veronmaksajan rahan tuhlausta saadaan tässä välillä aikaiseksi
arvoisa herra puhemies aivan niin kuin edustaja heinäluoma edellä puhui koko ongelma lähtee tästä aivan liian matalasta ulosmyyntirajasta koska semmoinen on luotu nyt joudutaan julkisilla varoilla ylläpitämään markkinapaikkaa yksityisille toimijoille jotta he saavat jätteensä jonnekin ihmetteli mimmoista voi olla semmoinen yritystoiminta joka ei pysty ennakoimaan etukäteen kuinka paljon jätettä heiltä tulee no esimerkiksi rakennusalan yritys nimenomaan se pieni yritys muutaman ihmisen yritys ei se tiedä kuukausia etukäteen mimmoisia ne tulevat keikat tulevat olemaan onko se purkukeikka vai onko se rakennuskeikka ne kertovat aivan erilaisista jätemääristä ja se syntyvä jäte pitää nyt säilöä jossain kunnes ja menikö se yli sen sen rajan tämä on todellisuudelle vierasta pieni rakennusalan yritys voi saada ensi viikolle keikan mikä tarkoittaa että tulkaa purkamaan kymmenen keittiötä siinä se raja paukkuu yli tai voi olla että se saa aivan toisenlaisen keikan mistä ei synny yhtään jätettä tämä on todellisuudelle vieras esitys ja sen takia tämä luo aivan turhaa byrokratiaa ja tämä ei ole kyllä missään määrin yrittäjämyönteinen normitalkoot ja yrittäjämyönteinen hallitus kyllä minä ihmettelen tätä esitystä

arvoisa puhemies tämä alustan käytölle säädettävä pysyvä kynnysarvo on tarpeellinen mutta kuten täällä on jo moneen kertaan tuotu ilmi tämä kahdentuhannen euron alaraja ei ole lainkaan riittävä rajan tulisi olla vähintään tuo kymmenentuhatta euroa totean suoraan tästä

mietinnön vastalauseesta käyttö olisi rajattava vain jätteen käsittelypalveluihin ja pienasemat olisi jätettävä käyttöpakon käyttöpakon ulkopuolelle kynnysarvon korkeammalla rajalla saadaan suurimmat käyttäjät tietoalustan piiriin suurimmat volyymit koskevat juuri jätteen käsittelypalveluita varmistetaan jätehuollon toimivuus ja ehkäistään pienyrityksille aiheutuvaa taakkaa eli vähemmän byrokra tiaa kiitos byrokratiaa tämä hallituksen esitys ei valitettavasti tule vähentämään vaan päinvastoin lisäämään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies esitän eduskunnan hyväksyttäväksi kaksi pontta joista ensimmäinen kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee lakiehdotuksen turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiseksi sähkön ja lämmön tuotannossa siten että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä suomen ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt

muodosti tilastokeskuksen mukaan viime vuoden yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena suomen energiankulutuksesta kahdeksan prosenttia on hyvä että nyt ollaan lain voimalla ajamassa kivihiilen energiakäyttöä alas mutta samana aikana tilastokeskuksen mukaan turpeesta joka on vähintään yhtä saastuttava ilmaston kannalta ja lisäksi ongelma myös vesistöille ja suoluonnolle suomi otti viisi prosenttia primäärienergiastaan tilastokeskuksen mukaan viime vuoden tammi syyskuussa suomen päästöt kasvoivat neljä prosenttia ja pääsyy siihen oli turpeen polton kasvu kolmellakymmenellä prosentilla on siis todellakin aika puuttua myös turpeen polttoon samalla päättäväisyydellä kuin kivihiilen polttoon me kaikki tiedämme että kivihiilen poltto ei olisi loppunut itsestään

on hyvä että että helsingin kaupunki teki oma aloitteisesti päätöksen ensimmäisen hiilivoimalan sulkemisesta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä mutta

kaikki tiedämme että tätä lakia on tarvittu kivihiilestä luopumiseen kokonaan energiakäytössä vastaavaa tarvitaan myös turpeelle pidän erittäin myönteisenä sitä että eduskunnan talousvaliokunta nosti ympäristövaliokunnan lausunnosta esille kohdan jossa todetaan että on tärkeää näiden ilmastotavoitteiden toteutumiselle että kivihiiltä korvaavat investoinnit suuntautuvat oikein ja että kivihiili korvautuisi muilla kuin polttoon perustuvilla järjestelmillä ja että tämä tulisi huomioida myös energiatukipäätöksissä tulevilla hallituskausilla myöskin se että jotta ilmastotavoitteet toteutuisivat päästökaupassa vastaava määrä päästöoikeuksia tulisi mitätöidä on todettu ympäristövaliokunnan lausunnossa

arvoisa puhemies tähän hallituksen laittaneet turvetta matkaan ja sen paikka ei siinä todellakaan ole kivihiilestä luopuminen on todella erittäin tärkeä hyväksyttävä asia ja onneksi on meillä kaikilla yhteinen mieliala siitä mutta turve olemme suon maassa suomessa mikä on turpeen merkitys suomessa turpeen käyttö on vähenemässä joka tapauksessa koko ajan koska meidän puupolttolaitoksemme kehittyvät sillä tyylillä että toivon mukaan meillä ei jatkossa enää turvetta tarvita niin paljon ja se määrä tulee vähenemäänkin koko ajan kehitystä tapahtuu mutta turvetta tarvitaan jotta me voimme käyttää suomalaista puupolttoainetta järkevästi hyväksi meillä säät vaihtelevat olosuhteet vaihtelevat puumateriaali vaihtelee turpeen avulla me pystymme tuottamaan saamaan siitä aikaiseksi erittäin korkealaatuista vähähiilistä

ehdottomasti turveasioiden meillä suomessa tulee pysyä matkassa

arvoisa herra kannatan molempia edustaja hassin tekemiä lausumia ne mielestäni täydentävät hyvin tätä hallituksen muuten hyvää esitystä esitys kieltää kivihiili on hyvin kannatettava mutta se ei vielä itsessänsä vie meitä mihinkään kysymys on siitä millä me korvaamme kivihiilen on mahdollista korvata kivihiili yhtä saastuttavilla ilmaston kannalta yhtä negatiivisilla polttoaineilla kuten esimerkiksi turpeella siksi edustaja hassin lausuma yksi on erittäin tärkeä lisä hallituksen esitykseen turpeen ilmastovaikutukset ovat yksiselitteiset sen ympäristövaikutukset ovat selvät siitä me emme pääse yli emmekä ympäri se että se on kotimainen tai se että me olemme sitä aina käyttäneet ei muuta sitä tosiasiaa että jos me haluamme selvitä ilmastonmuutoksen haasteesta meidän on päästävä eroon turpeesta tässä meidän ilmastohaasteessamme on myös luoda tarpeeksi pitkälle menevä ennustettava polku toimijoille jotta ei synny harhainvestointeja jotta toimijat tietävät mihin suuntaan me olemme menossa ja tehdyt investoinnit silloin tukevat meidän haluamaamme ilmastovaikutusta ja päämäärää edustaja hassin toinen lausuma myös on erittäin tärkeä koska kun me nytten tämän hyvän päätöksen perusteella ja muutenkin pääsemme tilanteeseen jossa meidän päästömme vähenevät niin meidän on samassa vauhdissa mitätöitävä päästöoikeuksia eun päästökauppamarkkinoilta se on aivan keskeistä ja edellytys sille että me saamme päästökaupan toimimaan

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan edustaja maijalalle todeta todeta ettemme taida kuitenkaan olla aivan täysin yksimielisiä tästä kivihiilikiellosta ainakaan nykyisin esitetyllä tavalla perussuomalaiset ovatkin suhtautuneet varsin kriittisesti tähän kyseiseen hallituksen esitykseen näemme esityksen ongelmallisena erityisesti huoltovarmuuden turvaamisen näkökulmasta ongelmallista ongelmallista on myös se että paikallisten energiayhtiöiden tekemät kalliit investoinnit lämmityskattiloihin uhkaavat nyt mennä tämän uudistuksen myötä täysin hukkaan lisäksi esityksen vaikutukset asumiskustannusten nousuun sekä yritysten ja teollisuuden kilpailukykyyn olisi pitänyt selvittää paremmin perussuomalaiset pitävät yleensäkin järkevänä että suomessa sähköenergia tuotetaan jatkossakin monipuolisella ydinvoima vesivoima kivihiili turve sekä biovoimatuotannolla arvoisa puhemies näihin perusteluihin viitaten esitänkin että tämä kyseinen hallituksen esitys hylätään

ilmastonmuutosta on sinänsä syytä vastustaa mutta vastustamisessakin on pidettävä järki ja harkinta mukana esimerkiksi uusiutuvan kotimaisen energian käyttöä pitää edistää fossiilisten tuontipolttoaineiden kustannuksella näin saadaan työtä ja yrittäjyyttä kotimaahan ja myös teknologian osalta vientimahdollisuuksia hallituksen esitys hiilen energiakäytön kieltämiseksi pakkolailla ei ole järkevää niin kuin edustaja immonen sillä on moniakin haitallisia vaikutuksia käytännössä tämä kielto koskee vain helsinkiä ja vaasaa muut kaupungit ja kaupunkiseudut ovat tekemässä tämän hiilestä luopumisen jo aikaisemmin helsinki ja vaasa ovat omissa ilmastostrategioissaan sitoutuneet hiilineutraalisuuteen vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä siis vain viisi vuotta pitemmässä ajassa kuin kuin mitä tämä laki tulee näiltä näiltä kaupungeilta vaatimaan onkin häpeä sinänsä muun muassa helsingille että se ei ole luopunut tai luopumassa nopeammin kivihiilen polttamisesta ja että vuoteen asti se sitä aikoo tehdä sitä ihmettelen kun tiedän että kokoomus vihreät ja sosiaalidemokraatit pitävät valtaa täällä helsingissä vaasassa puolestaan rkp on lähes yksinvaltiaan asemassa ja vaasa polttaa edelleen myös hiiltä runsaasti eli tämä on tämä on aika aika erikoista mutta kun nämä kaupungit ovat siis sitoutuneet vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä luopumaan hiilen hiilen poltosta niin ei tarvita tällaista lakia vaan teidän täytyy siellä paikallisesti tehdä nopeampia päätöksiä sitten kysyn miksi hallitus puuttuu kuntien itsehallintoon ja lupaa vielä näille varakkaille kaupungeille yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa valtion eli veronmaksajien varoja tähän toimenpiteeseen en pidä tätä järkevänä valtion varojen käyttönä siksi katson että näin ei tule tehdä

subsidiariteettiperiaate on tässä parempi arvoisa puhemies sitten vaikutuksena on myös se että tämä pakkolaki nostaa asumiskustannuksia muun muassa helsingissä jossa ne muutoinkin ovat jo maan korkeimmat

ensinnäkin kannatan edustaja immosen tekemää hylkäysesitystä ja sitten ehdotan että jos kuitenkin eduskunta hyväksyy lait niin hyväksytään seuraava lausuma eduskunta edellyttää että koska hiilen energiakäytön kielto nostaa asumiskustannuksia erityisesti niillä paikkakunnilla

puhemies helsinkiläisenä kaupunginvaltuutettuna haluan vastata edustaja kankaanniemelle teidän puheenvuoronne oli hyvin hämmentävä te sanoitte että on häpeällistä että helsinki ei ole jo sulkenut kahta kivihiilivoimalaansa mutta samaan aikaan vastustatte tätä hallituksen esitystä joka kieltää kivihiilen polton no mehän olemme siis aloittaneet omassa energiayhtiössämme helenissä jo vuosia sitten polun pois fossiilisista toinen kivihiilivoimalan sulkemispäätös tehtiin muistaakseni vuonna viisitoista se syy minkä takia me emme niitä kerralla ole rysäyttäneet on se että totta kai täytyy luoda kestävä maltillinen investointipolku jotta se asumisen hinta josta te kannoitte huolta ei nousisi kohtuuttomasti tämä teidän huolenne asumisen hinnasta

on helsingin keskeisiä ongelmia mutta meidän oma yhtiömme helen helsingin energia on vastannut tähän huoleen sanomalla että eivät he näe tällaista ongelmaa eivät he ennakoi että lämmityskustannukset asunnoissa siinä määrin nousisivat että se vaikuttaisi asumisen hintaan mietin vain mikä on se tieto mikä perussuomalaisilla on mitä helsingin energialla ei ole

edustaja kankaanniemi onnistui kyllä istumaan yhtä aikaa vähintään kahdella ellei kolmella tai neljällä jakkaralla hyvin lyhyessä puheenvuorossaan yhtä aikaa vastustamassa sitä että asumiskustannukset nousevat ja sitten vaatimassa sitä että helsingin pitää nopeassa aikataulussa luopua kivihiilen poltosta jolla tietenkin on vaikutusta myös asumiskustannuksiin lämmityskustannusten kautta ja sitten vielä olemalla sitä mieltä että tämä lakiesitys pitää hylätä koska siinä asetetaan uusia takarajoja kivihiilen polttamiselle pidän sitä jonglöörimäisenä taituruutena että tuon pystyy tekemään kahden minuutin puheenvuorossa jos edustaja kankaanniemi todella haluaa tutustua asiaan niin kehottaisin häntä keskustelemaan perussuomalaisten puheenjohtajan helsingin kaupunginvaltuutetun jussi halla ahon kanssa hän saattaisi hyvinkin antaa hyvät perusteet sille miksi hän on helsingissä ollut esittämässä näitä helsingin tekemiä

puhemies ymmärrän kovin hyvin että edustaja modig ja edustaja heinäluoma helsinkiläisinä vahvoina paikallispoliitikkoina kaupungin päättävissä elimissä joutuvat tässä puolustusasetelmaan kun edelleen polttavat kivihiiltä vaikka muun muassa edustaja heinäluoma jo kauan sitten sanoi että pitää päästä hiilineutraalisuuteen mutta nuo tekijät jotka mainitsin ovat täysin samansuuntaisia minä kunnioitan subsidiariteettiperiaatetta ja sitä että kunnallista päätösvaltaa päätösvaltaa kunnioitetaan ja vetoan että te teette ne päätökset ettei suomen keskustajohtoisen hallituksen tarvitse määrätä helsingin kaupunkia ja

ja hänen jälkeensä edustaja hassille ja sitten puhujalistaan
kiitos herra puhemies en kyllä nyt vieläkään saa kiinni edustaja kankaanniemen ajattelusta pitääkö se kivihiili kieltää vai ei pitää hävetä kun meillä vielä poltetaan kivihiiltä siitä olen samaa mieltä teidän kanssanne mutta sitten te vastustatte sen kieltämistä siitä olen eri mieltä teidän kanssanne kuten jo aiemmin puheenvuorossani kerroin kun kannatte huolta helsingin asumisen hinnan nousemisesta tämän päätöksen mukana niin kehotan teitä olemaan yhteydessä helsingin energiayhtiö heleniin jossa tämä polku kohti päästötöntä on aloitettu jo vuosikausia sitten yhden voimalan

sulkemista enkä nyt vieläkään ymmärrä kannatatteko vai ettekö kannata

minun on todella vaikea ymmärtää edustaja kankaanniemen logiikkaa kun hän tätä lakia vastustaa sillä perusteella että se nostaisi asumiskustannuksia mutta sitten toisaalta moittii helsingin kaupunkia siitä että helsingin kaupunki ei ole omatoimisesti jo aikaisemmin tehnyt päätöksiä kaikkien hiilivoimaloiden sulkemisesta millä perusteella osana valtiovallan politiikkaa toteutettava päätös hiilivoimaloiden sulkemisesta nostaisi asumiskustannuksia mutta kaupungin omana yksittäisenä paikallisena toimena tehtävä hiilivoimaloiden sulkeminen ei sitä tekisi ja todella edustaja modig toi esille sen perussuomalaiset ovat helsingissä olleet hyväksymässä näitä hiilineutraalisuustavoitteita en nyt tähän hätään löytänyt äänestyskarttaa siitä helsingin päätöksestä sulkea hanasaaren mutta löysin helsinkiläisestä julkaisusta perussuomalaisten arvostelua sitä päätöstä vastaan eli tässä on todella nyt epäselvää se pitäisikö perussuomalaisten mielestä helsingin kaupunkina toimia tässä asiassa vai ei
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille viitanen ja ala nissilä

anteeksi kankaanniemi ilman muuta totta kai vielä järjestyskin tämä varmistan edustajat viitanen kankaanniemi ala nissilä pyyntöjärjestyksessä otetaan

ihan hämilleni kun kuuntelin tätä keskustelua ei tästä nyt kyllä kukaan enää ota selvää mikä tämä perussuomalaisten linja on

edustaja kankaanniemi kyllä puhui paljon mutta en kuullut hänen vastaavan edustaja heinäluoman kysymykseen siitä voisiko hän kenties keskustella perussuomalaisten kanssa ja puhemies tuli nyt mieleeni tässä että kun tästä jonglöörimäisestä suorituksesta ei kukaan selvää ota niin voisivatko perussuomalaiset oman puheenjohtajansa kutsua esimerkiksi teidän eduskuntaryhmänne kokouksiin että päästäisiin vähän kannoistanne selville minusta se olisi hyvin mielenkiintoista tietää ehkä valotatte tätä asiaa

puhemies kyllä perussuomalaisten kanta tuli aivan selkeästi esille kun edustaja immonen esitti että että tämä hallituksen esitys hylätään ja minä sitä kannatin se on aivan selvä ja se lähtökohta on siinä että me katsomme että päätösvalta kuuluu paikalliselle tasolle

eduskunnan jäsen tältä pohjalta täällä nyt päätöstä tehdään ja minä vastustan tässäkin vaiheessa pakkolakia joka johtaa asumiskustannusten nousuun ja jonka yhteydessä on luvattu helsingille kymmeniä miljoonia rahaa siihen että se muutoinkin tekee tämmöisen päätöksen

puhemies kyllähän tässä vastauspuheenvuoroihin liittyen pitäisi todeta että pitää hallitukselle ministeri tiilikaiselle antaa tunnustus määrätietoisesta työstä onneksi hän on tulossa helsinkiläiseksi kansanedustajaksi sillä todella helsinki ei ole hoitanut tehtäväänsä riittävällä ponnella havaitsin että nyt tuli viime vuonnakin ylijäämää miljoonaa euroa eikö sitä nyt voisi käyttää näihin ympäristöinvestointeihin eikä vain puhua puhua täällä minä kiinnitin myöskin huomiota siihen että helsingin kaupunginvaltuusto olisi kieltämässä osa porukkaa ilmeisesti puolet kotimaisesta ruoasta mutta lunta lunta kyllä kipataan mereen ja ja hiiltä poltetaan iloisesti että jotain logiikkaa meidän nyt pitää tässä pääkaupunkiseudullekin saada
olen näkevinäni että on aika siirtyä puhujalistaan

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on vakavin globaali uhka ja meidän täytyy tehdä yhdessä työtä sen eteen että pystymme hillitsemään sen asteeseen on selvää että meidän on sekä päästävä eroon fossiilisista että lisättävä hiilensidontaa elikkä otettava ilmakehästä hiiltä pois nuoret ovat tämän hyvin ymmärtäneet ja nuorilta tulee valtavasti meille päättäjille viestiä siitä että tehkää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tehkää niitä päätöksiä kun kun me tiedämme mitä tapahtuu jos emme siihen kykene on erinomaista että että hallitus tuo tämän kivihiilikiellon tänne eduskuntaan kivihiilen polttaminen tulee kieltää niin helsingissä vaasassa suomessa eussa kuin globaalistikin ja tässä salissa me puhumme nimenomaan siitä

maakaasustakin ja tähän täytyy luoda tiekartta ja aikataulu ja sen takia nämä edustaja hassin tekemät lausumaehdotukset ovat äärimmäisen kannatettavia mitä aikaisemmassa vaiheessa pystymme aikataulun luomaan sitä paremmin myös erilaiset toimijat on se yritysmaailma tai tai muu tietävät mihin varautua ja sen takia tämmöinen

hiilipäästöt vähenevät
arvoisa puhemies kannatan edustaja kankaanniemen tekemää lausumaehdotusta jossa vaaditaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin asumiskustannusten pienentämiseksi esimerkiksi sähkön siirtohintoja alentavilla toimilla muistutan että perussuomalaiset ovat kiinnittäneet muun muassa syksyn vaihtoehtobudjetissaan vakavaa huomiota asumisen kalleuteen ja asumiskulujen jatkuvaan kohoamiseen tästä asiasta on tullut runsaasti palautetta lukuisilta kansalaisilta muun muassa yksin asuvilta eläkeläisiltä joilla käteenjäävät tulot eivät tahdo riittää edes asumisen ja ruoan kaltaisiin välttämättömiin menoihin muista elinkustannuksista puhumattakaan ja todettakoon nyt tässä että tämä ei koske vain pääkaupunkiseutua vaan koko maata arvoisa puhemies merkittävä osa asumiskustannuksista muodostuu sähkölaskusta ja erityisesti sähkönsiirrosta jonka osuutta kuluttajalla ei ole edes mahdollisuuksia kilpailuttaa tilannetta ovat edelleen pahentaneet edellisen hallituksen tekemät surullisenkuuluisat caruna kaupat joilla kansallisesti tärkeää infrastruktuuria myytiin hyvin lyhytnäköisesti pääosin ulkomaisessa omistuksessa olleelle yhtiölle siirtohintoja eivät ole alentaneet myöskään kovalla kiireellä tehdyt maakaapeloinnit joihin eduskunta on yhtiöitä omalla päätöksellään velvoittanut ne ovat nostaneet sähköverkkoyhtiöiden taseeseen sidottua pääomaa jolle laskettava tuottovaade määrittelee yhtiöiden enimmäisvoitot tämä sähkönsiirtoyhtiöiden tuottovaade on nykyisin hyvin korkea varsinkin matalien korkojen vallitessa lisäksi on otettava huomioon että kyseessä on alueellinen monopoli välttämättömyyshyödykkeelle jota kaikki kansalaiset tarvitsevat perussuomalaiset vaativat että tätä sähkönsiirtoyhtiöiden tuottovaadetta alennetaan lainsäädännöllisesti huomattavasti nykyistä alemmalle tasolle se alentaisi käytännössä kaikkien suomalaisten asumiskustannuksia

arvoisa puhemies tämä nyt toisessa käsittelyssä oleva lakiesitys kivihiilen energiakäytön kieltämisestä alkaen vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän on osa laajempaa energia ja ilmastopolitiikan kokonaisuutta pyrkimyksenä päästä fossiilisista polttoaineista eroon ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi esityshän on myös hyvin sopusoinnussa voimassa olevan energia ja ja ilmastostrategian kanssa talousvaliokunta joka oli mietintöä valmisteleva valiokunta oli esityksessään yksimielinen joskin perussuomalaisten edustaja ei ei ollut paikalla ja olen nyt huomannut että perussuomalaiset ovat sitten kuitenkin lähteneet tekemään omia esityksiään se on tietysti sallittua tähän talousvaliokunnan esitykseen ei liittynyt mitään lausuntoja ei vihreiltä eikä vasemmistoliitolta tai ponsia tämän vuoksi me demarit olemme sitä mieltä että jos me tuolla valiokunnassa olemme yhtä mieltä täällä salissa eli puolustamme tätä ehdotuskokonaisuutta sellaisenaan mietintöön liittyi myös merkittävä kannanotto siitä että se noteerasi kahdeksan eduskuntapuolueen yhteiset näkemykset meidän energia ilmasto ja ja päästökauppaa koskevista tavoitteistamme ja tähän mietintöön siitä että tämä kielto tulee koskemaan lähes kokonaan kivihiiltä paitsi että on selvää että huoltovarmuussyistä kivihiiltä tullaan suomessa vielä varastoimaan ja se on ihan itsesuojelusyistä tärkeää näin ollen meidän ryhmämme on tukemassa tätä yksimielistä mietintöä emmekä ole esittämässä tähän näistä sanotaan menettelytapasyistäkään mitään lausuntoja sen ohella
ärade

talman on asia että tämä laki nyt säädetään että että osaamme tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan että suomi uskaltaa olla tässä asiassa edelläkävijä tietenkään koko ilmasto ongelma ei tällä päätöksellä ratkea vaan on paljon muutakin tehtävissä mutta se että nyt esimerkiksi kivihiilestä luovutaan tarjoaa suomalaisille yrityksille hyvät sisämarkkinat joilla kehittää puhtaita tuotteita tai tarjoaa koko cleantech sektorille hyvät sisämarkkinat joilla kasvaa ja joilta sitten hyvä ponnistaa ulkomaille ja ja käynnistää vientiä cleantech sektori puhtaan energian sektori puhtaiden ratkaisujen sektori on pomminvarmasti kasvava markkina tulevaisuudessa ja olisi suorastaan tyhmää olla rakentamatta sellaisia olosuhteita suomessa että että näillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset toimia no mitä mitä haasteita tämä luo tämä tarkoittaa että helsingin pitää tietenkin panostaa lämpöpumppuihin pitää panostaa varastointiratkaisuihin mutta näille kaikille toimille on on tiekartta olemassa ja ne haasteet varmaan ratkeavat kokonaisuudessaan kun katsoo suomen hiilijalanjälkeä niin niin iso osa siitä on tietenkin se mitä me teemme täällä mutta se mikä usein unohtuu on että vaikutusta on myöskin sillä mitä me tuomme muualta ruotsi on ryhtymässä siihen että että maahan tuotujenkin tarvikkeiden hiilijalanjälkeä arvioidaan ja ja sitä seurataan se kirjataan ylös ja tähän olisi syytä ryhtyä suomessakin yleisellä tasolla pohjoismaissa nyt kun me luovumme kivihiilestä olisi syytä perustaa pohjoismainen ympäristömerkki joka ottaisi tämän huomioon jos valmistat tuotteen jota haluat myydä pohjoismaissa saat siihen kivihiilivapaan merkin ja ja sillä tavalla luodaan kannustimia myös muille maille luopua kivihiilen

puhemies tämä hiilen energiakäytön kieltäminen vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän tulee olemaan tämän vaalikauden yksi merkittävimmistä päätöksistä tämä tullaan jatkossakin muistamaan aivan varmasti sillä tämä on niin merkittävä askel mitä saadaan aikaiseksi ilmastoasioiden parantamiseksi ja ja yleensä ottaen kotimaisen toiminnan ja tuotannon kunnioittamisessa tänä päivänä on alettu jo keskustelemaan ja vastalauseitakin näyttää olevan

että myöskin turpeen käyttö pitäisi lopettaa turve on kuitenkin kotimainen raaka aine nytten ollaan jo monessa polttolaitoksessa siirtymässä siihen että olisi yhä enemmän ja enemmän puuta käyttäviä polttolaitoksia joissa tarvitaan turvetta vähemmän ja vähemmän mutta meidän on turpeen osalta kuitenkin muistettava että se on kotimaista raaka ainetta se on lähellä ja se on meillä varmuusvarastoa huoltovarmuustekijä meillä on erilaisia vuosia on märkiä on kuivia ja on erilaisia systeemejä olemassa tärkeintä on se että meidän polttolaitokset tuottavat semmoista energiaa että se päästäisi hiiltä ja päästöjä mahdollisimman vähän ilmaan ja välillä turve on jopa hyvä asia siinä puun seassa että saataisiin korkealaatuista hyvää lämpöä lämpöä ja energiaa siinä tuotettua

joku päivä energiatoiminnassa jos meidän huoltovarmuus tarvitsee sitä meidän pitää muistaa kuitenkin tämmöisetkin hyvin olennaiset asiat suomen kehittämisessä arvoisa puhemies energia asioissa meidän tulee tänä päivänä muistaa että laitetaan rahaa tutkimukseen siihen on varattava määrärahoja ja resursseja koko ajan enemmän ja enemmän suomessa on jo kehitelty hyvin paljon erilaisia energiantuotantomenetelmiä hyvin uudenlaisiakin niitä tulisi vain kehittää enemmän ja enemmän uskonpa niin että parinkymmenen vuoden päästä suomessa energiantuotanto on jo kehittynyt valtavasti eteenpäin ja me nauramme tämän päivän polttomoottoreille ja tämmöisille asioille mitkä meistä ovat tänä päivänä ihan ehdottomia asioita

tulee varmasti suomelle uusi nokia meidän täytyy vain satsata näihin hyvin paljon resursseja ja rahaa yksinkertaisesti sain mahdollisuuden tutustua helenin energiatoimintoihin vähän enemmänkin olin ihan yllättänytkin siitä kuinka paljon helsingissä on mahdollisuuksia helsingissä on valtavasti kehittämismahdollisuuksia energian keräämisessä ja kierrätyksessä erityisesti kesällä kuinka paljon täällä tuleekaan hukkalämpöä täällä on valtavasti tehtävää varastoinnissa täällä on hirveästi vielä tehtävissä asioita ja on todellakin hyvä ja vähintä että kivihiilen käytöstä nyt luovutaan täällä kun kerran täällä on niin valtavasti mahdollisuuksia tuottaa energiaa energiaa ihan uusillakin menetelmillä loppujen lopuksi asumiseenhan kuluu meillä energiasta suurin osa siihen niin paljon täällä pääkaupunkiseudulla enää jatkossa käyttää kun kun kerran täällä on niin paljon monenlaisia mahdollisuuksia tuolla pohjoisessa me varmaan tulemme jatkossakin puulla lämmittämään ja tarvittaessa käytämme vähän turvetta siihen kaverina alueita kokonaisuudessaan käytetään kotimaisia raaka aineita ja sidotaan se hiili mitä me päästämme ilmaan omalla toiminnallamme eli lisätään metsien kasvatusta kasvua ja käytetään puuta

puhemies muutama täydennys siihen mitä jo edellä sanoin ensinnäkin turpeen polttohan ei vähene itsestään viime vuoden kehitys sen osoittaa tai on siitä esimerkki minähän ensimmäisessä puheenvuorossani kerroin että viime vuoden yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena turpeen poltto kasvoi kolmekymmentä prosenttia ja tilastokeskuksen mukaan tämä oli pääsyy siihen että suomen ilmastopäästöt niinä kuukausina kasvoivat nelisen prosenttia edellisvuoteen verrattuna mutta minun mielestäni tärkein syy siihen että turpeen osalta tällainen linjaus eduskunnasta tarvitaan on itse ilmasto se että suomi kantaa oman osuutensa sen eteen että ilmastonmuutos ei nouse yli puolentoista asteen edustaja ihalainen viittasi tähän kahdeksan puolueen ilmastokannanottoon siinä kohta kahdeksan kuuluu näin suomessa sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä kaksituhattakolmekymmentä luvun loppuun mennessä huolto ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioon ottaen tämähän ei toteudu jos me jatkamme turpeen polttoa lisäksi ottaisin esille sen että kun suomen ilmastopaneeli on arvioinut sitä mihin mennessä suomen pitää olla hiilineutraali jotta suomi kantaisi sille kuuluvan osuuden ilmastonmuutoksen hillinnästä puoleentoista asteeseen niin ilmastopaneeli meidän oma kansallinen tieteellinen ilmastoasiantuntija neuvonantajaelimemme on todennut että jos katsottaisiin vain väkilukua suomen pitää olla hiilineutraali kaksituhattaneljäkymmentä mutta jos otetaan huomioon se että suomi on yksi maailman vauraimmista maista niin silloin hiilineutraalisuusvuosi on kaksituhattakolmekymmentäviisi jonka esimerkiksi sdp on valinnut omaksi tavoitteekseen hiilineutraalisuusvuodeksi mutta jos otetaan huomioon vielä meidän historialliset päästöt se että suomi on

perinteisten teollisuusmaiden tavoin aloittanut päästöt suuret päästöt henkeä kohti paljon aikaisemmin kuin ne kehitysmaat jotka nyt ovat nousseet suurten päästäjien joukkoon kuten kiina ja intia niin silloin sen tavoitevuoden pitäisi olla kaksituhattakolmekymmentä jonka muun muassa vihreät ja vasemmistoliitto ovat valinneet omaksi tavoitteekseen suomen hiilineutraalisuusvuodeksi ja lisäksi puhemies haluaisin vielä korostaa sitä että aalto yliopiston smart energy transition hankkeessa on laadittu malli siitä miten kivihiili voitaisiin korvata pääosin muilla asioilla kuin poltolla kuten suurilla lämpöpumpuilla hukkalämmön hyödyntämisellä ja niin pois päin nämä ovat suomen kaikissa kunnissa myös pienissä kunnissa soveltuvia ratkaisuja

puhemies on äärimmäisen tärkeätä että meillä on nyt tämä lakiesitys eli lakiesitys

hiilen polton lopettamisesta mutta on myöskin erittäin tärkeätä että keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta on vahvistunut suomessa ja ja koko euroopassa koska todellakin elämme nyt niitä hetkiä jolloin päätöksiä on tehtävä esimerkiksi siitä

päästöt ovat selvästi negatiivisia eli meillä nielut ovat isommat kuin mitä mitä ilmaan päästetään hiilidioksidipäästöjä yhtä lailla on tärkeää että me toimimme yhteistyössä koska kysymyksessä on todella laaja ja iso kysymys sen takia on ollut kyllä erittäin hyvä että valiokunnissa on löydetty yhteinen näkemys siitä miten näitä isoja kysymyksiä viedään eteenpäin mielestäni on hyvä että talousvaliokunta otti yksimielisesti tärkeimmät asiat ympäristövaliokunnan mietinnöstä joka siis tähtää nimenomaan siihen että tuo kahdeksan eduskuntapuolueen tavoite saavutetaan on toki ihan ihan selvää ja molemmissa mietinnöissä on sanottu se että jos hiilen poltto korvautuu turpeella tai muulla biomassalla niin silloin näihin tavoitteisiin ei päästä on myös tärkeää

että ymmärretään se että tässä on todellakin päästävä eteenpäin tällainen tiekartta on hyvä saada sille että että myös turpeesta ja muista fossiilisista polttoaineista päästään eroon nämä asiat on on mielestäni otettu

lausunnossa ja mietinnössä esille on erittäin hyvä myös että talousvaliokunta on todennut hyvinkin selvästi sen tosiasian että päästökaupan vuoksi on toimittava niin että päästöoikeuksia mitätöidään samassa yhteydessä kuin hiilen käytöstä luovutaan pidän todellakin tärkeänä sitä että että mahdollisimman suurella yksimielisyydellä näitä tärkeitä ilmastoasioita pystytään hoitamaan
arvoisa herra puhemies minua vähän hämmästyttää keskustalaisten edustajien puheenvuorot muistuttaa että te olitte mukana kahdeksan eduskuntapuolueen yhteisesti yhteisesti sopimissa ilmastotavoitteissa se lähti keskustalaisen pääministerin pyöreän pöydän aloitteesta työryhmää puheenjohti keskustalainen ministeri tiilikainen ja lopputulemana me kaikki kahdeksan puoluetta sitouduimme tavoitteisiin jotka pitävät sisällänsä muun muassa sen että pyrimme hiilinegatiivisuuteen kaksituhattaneljäkymmentä luvulla ja sen että sähkön ja lämmöntuotanto on lähes päästötöntä kaksituhattakolmekymmentä luvun loppuun mennessä nyt täällä salissa tänään esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat täysin ristiriidassa näitten yhteisesti sovittujen tavoitteiden kanssa jos turpeesta valmiita luopumaan ja jos biomassaa halutaan käyttää enenevissä määrin me emme tule pääsemään näihin tavoitteisiin nämä tavoitteet tarkoittavat implisiittisesti sitä että turpeesta tulee luopua ja biomassa voi olla ainoastaan lyhyen ajan siirtymäkauden ratkaisu meille eli onko keskusta nyt siis irtisanoutumassa näistä yhteisistä tavoitteista koska niin ristiriitaisia puheenvuoroja täällä esitetään se on vain tosiasia että turve saastuttaa yhtä paljon kuin kivihiili siitä me emme pääse yli emmekä ympäri vaan nyt pitää rohkeasti katsoa eteenpäin me olemme ympäristövaliokunnassa saaneet innostavia asiantuntijalausuntoja siitä miten olisi mahdollista luoda esimerkiksi täysin puhdas kaukolämpöverkko aivan niin kuin edustaja maijala aiemmassa puheenvuorossaan kuvasi helsingin kaltaisella paikkakunnalla on paljon mahdollisuuksia tehdä se ja se on täysin mahdollista tämä on nyt se suunta mihin mennä me tarvitsemme siis systeemisen muutoksen nyt ei riitä että me viilaamme vähän sieltä ja täältä meidän energiajärjestelmäämme vaan meidän täytyy saada systeeminen kokonainen muutos ja oikeasti perustaa energia puhtaalle pohjalle

arvoisa puhemies edustaja modig toivoisin että voisitte perehtyä hieman enemmän näihin biomassa asioihin sen verran ensin kertauksena että viidessäkymmenessä vuodessa on puun kasvu suomessa kaksinkertaistunut samoin hiilensidonta on kaksinkertaistunut nyt me olemme työstäneet pääministerin johdolla esityksen siitä miten me saamme puun kasvua yhä lisättyä suomessa

mahdollisuuden että sitä puuta kasvaa lisää ja hiilensidonta lisääntyy eli kyllä me eteenpäin menemme ehdottomasti sillä tyylillä biomassan käyttäminen ei tarkoita todellakaan sitä että tässä nyt oltaisiin luopumassa tästä hiilensidonnasta vaan eteenpäin mennään koko ajan ja kyllä me olemme sitoutuneet täysin siihen mitä on puhuttu mutta meille on olennaista se että me huomioimme myöskin sen että kotimaassa toimitaan ja mennään eteenpäin vastuullisesti näitten asioiden kanssa
vielä vastauspuheenvuorot edustajille modig suutari ja eestilä ja sitten mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies kuten edustaja maijala tietää yhteisessä valiokunnassa istumme ja siellä perehdymme näihin kysymyksiin joka viikko muun muassa helsingin energia on todennut että mikäli kivihiilestä luovuttaessa se korvataan kokonaan biomassalla biomassa ei tule riittämään tässä maassa se on se ensimmäinen itse se lähtökohtainen ongelma on se ettei kannata siirtyä toiseen polttoa vaativaan tekniikkaan toinen on se että esitetty biomassa ei tule riittämään tässä määrin kolmas on se että jotta sitä biomassaa syntyy niin vaikka se olisi metsäteollisuuden sivuvirtoja se vaatii vaatii metsähakkuita mitä enemmän sitä vaaditaan sitä enemmän sivuvirtoja vaaditaan sitä enemmän hakkuita vaaditaan näissä yhteisissä tavoitteissa kahdeksan puoluetta on sitoutunut siihen niissä me toteamme sen että nieluja on vahvistettava ja nythän me saimme juuri tällä viikolla viimeisimmän ilmastopaneelin arvion metsien hiilinielujen kehityksestä ja siinä oli arvioitu erilaisia skenaarioita joissa pystyttiin näkemään ne muuttujat kuinka paljon metsät kasvavat ja ne voivat muuttua aika paljon mutta kaikissa malleissa oli täsmälleen sama viesti

edustaja modigin ja maijalan väliseen debattiin vielä vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen mennään täällä pyydettyihin muihin vastauspuheenvuoroihin
arvoisa puhemies edustaja modig tiedätte oikein hyvin sen että en minä tarkoita sitä että pelkällä biomassalla oltaisiin nyt korvaamassa kivihiilen käytön vähentämistä vaan todellakin niin kuin aikaisemmin puheenvuorossani sanoin esitämme monenlaista uutta energiantuotannon energiantuotannon kehittämistä se mitä eilen viimeksi ympäristövaliokunnassa kerrottiin näistä hiilensidonta asioista se on vain jännä että meillä on suomessa erilaisia faktoja

huippua jos me valitsemme linjan jossa metsänhoitoa ei suoriteta se se tarkoittaa sitä tietysti ensiksi hiilinielu pysyy samana mutta aikaa myöten sitten metsä rupeaa vanhenemaan ja lahoamaan ja siitä syntyy kyllä

nähtävissä esimerkiksi kanadan metsissä siellä nimenomaan on suuret metsät mutta siellä on hiili emissiota sen takia koska metsiä ei ole hoidettu meidän on syytä jatkaa tätä suomalaista metsänhoitoa sillä tavalla että meillä metsänkasvu on suurempaa joka vuosi edellisiin vuosiin

jos puu kaadetaan niin eihän se tietysti siltä kohdalta sido hiiltä ja alueellekaan ei synny hiilinielua mutta kokonaisuutena suomalainen metsänhoito yhä enemmän on

arvoisa puhemies poliittisia päätöksiä on helppo tehdä niinhän saksassakin tehtiin fukushiman onnettomuuden jälkeen päätettiin lakkauttaa yksitoista ydinvoimalaa nyt niitä haikaillaan takaisin eli monta kertaa ympyrä sulkeutuu sitten kun realismi tulee mukaan peliin itse pidän tätä hallituksen esitystä hyvänä siinä on selvä tavoite että me vähennämme fossiilisia polttoaineita mutta erityisen hyvää siinä on se että tämä on kuitenkin ehdollista täällä selvästi lukee että huoltovarmuus ja toimitusvarmuus pitää ottaa huomioon meidän täytyy säilyttää realismi maakunnissa missä lämmitetään maakunnissa missä lämmitetään tietyillä polttoaineilla ja tällä hetkellä ne ovat turve kivihiili ja puu siellä on venäläistä puuta ja näin poispäin jos me heittäydymme yhden polttoaineen varaan niin kuin nyt helposti saattaisi käydä jos ihan puhdasoppisesti mentäisiin eteenpäin niin mitähän mahtaa se polttoaine maksaa

arvoisa puhemies tämä puolueiden yhteiskannanotto oli tärkeä asiakirja sen ajatushan oli antaa näköalaa pidemmäksi aikaa eteenpäin antaa signaalit yhteiskunnassa eri toimijoille siitä mihin suuntaan puolueet yli hallitus oppositio rajan haluavat energia ja ilmastoratkaisuja tehtäväksi ikävä kyllä perussuomalaiset jättäytyivät siitä välittömästi pois ja kun sen jälkeen keskustelu on edennyt niin tulee kyllä yhä suurempi kysymysmerkki siitä mistähän puolueet loppujen lopuksi olivat yhtä mieltä

kuitenkin tämä vaade että katsotaan pidemmälle jotta kaikilla toimijoilla on aikaa sopeutua ja tehdä järkeviä investointiratkaisuja pieniä ja suuria on välttämätön esitin itse kaksituhattakuusi että suomi asettaisi tavoitteen siitä että luopuisimme öljynkäytöstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä no siitä ei suurta keskustelua seurannut tuli vaivaantunutta hiljaisuutta eikä kovin paljoa tehty ja missään tapauksessa ei tehty riittävästi nyt tänä päivänä kaikki puhuvat tästä mutta aikayksikkö joka on jäljellä on entistä lyhyempi eli on perusteltua hakea iso suuntaviitta niin kuin tässä puolueiden yhteiskannanotossa tehtiin mutta yhtä tärkeää olisi että kun puolueet jotain yhdessä sopivat niin ne myös sitoutuvat siihen mitä yhdessä sopivat jos tämä keskustelu koko ajan elää niin kyllä tässä tavallinen toimija on hän sitten tekemässä energiayhtiössä investointipäätöksiä tai autohankinnoissa menee aika lailla ymmälleen ei ole kovin kauan aikaa siitä kun sanottiin että että ympäristön kannalta dieselvaihtoehto on parempi ja sitä pidettiin erittäin hyvänä suorituksena mutta nyt sanotaan että se onkin se kaikkein kauhein että oikeastaan sitä ei saisi käyttää ollenkaan bensiinistä bensiinistä nyt on tiedetty koko ajan että päästöjä tulee mutta sitten pitäisi siirtyä sähköautoihin no ei sitäkään nyt tehdä kertaheitolla dieselissäkin täytyy muistaa että uudet dieselautot uusine normistoineen ovat aivan eri luokassa kuin mitä ovat olleet vielä viisi vuotta sitten tehdyt päästöjen osalta ovat ovat suhteessa näihin näihin hiilidioksidipäästöihin hyvin lähellä nollaluokkaa eli nyt täytyisi tämä koko katsanta mielestäni palauttaa siihen onko meillä kykyä hallitus oppositio rajat ylittävään pitkäaikaiseen sopimiseen se on ihan välttämätöntä jotta suomessa tehdään järkeviä päätöksiä eikä niin että rakennetaan uusia energialaitoksia ja tehdään ne tämän hetken tiedon pohjalta ja huomenna tuleekin uusi porukka joka sanoo että oli aivan metsään ja nyt teette kokonaan uudet tämä liittyy kaikkien näiden polttoaineiden käyttöön koska sitä helppoa tietä uusiutuviin energialähteisiin ja päästöttömiin uusiutuviin energialähteisiin kokonaisuudessaan ei ole olemassa on vain olemassa erilaisia eri tavoin vajaita eri tavoin toimivia ratkaisuja joten peräänkuuluttaisin puolueilta sitä että ne päättäisivät millä kannalla ne nyt loppujen lopuksi ovat

lakiesitys on tarpeellinen ja tervetullut se antaa kivihiilelle selvän parasta ennen päiväyksen ja se antaa myös tärkeän kansainvälisen viestin kivihiiltä alasajetaan muuallakin ja vaihtoehdoille on maailmalla kysyntää selvää on että kivihiiltä ei tule korvata turpeella joka on yhtä ja että kivihiili tulee kaikista mieluiten korvata ei polttoon perustuvilla uusilla energiajärjestelmillä kuten myös valiokunnan mietinnössä todetaan kivihiilen korvaaminen tai sen käytön lopettaminen ei vielä yksistään vähennä päästöjä vaan se pitää korvata vähäpäästöisellä tuotannolla ja vapautuneet päästöoikeudet tulee mitätöidä tästä asiasta puhuttiin ja äänestettiin jo päästökauppalain uudistamisen yhteydessä arvoisa puhemies edustaja hassin esittämät lausumat eivät ole ristiriidassa hyvän mietinnön kanssa

sinänsä sisältö on hyvä arvoisa puhemies kuten täällä joku jo totesi ja ehkä korjasikin keskustelussa esiintynyttä näkökulmaa niin kivihiiltä voidaan edelleen varastoida huoltovarmuuspolttoaineena eli siinä mielessä poikkeustilanteiden varalta huolta ei ole sitä voidaan pitää huoltovarmuuspolttoainevarastona

näin me emme välttämättä tarvitsisi erillisiä polttoaineiden vuosi erilliskieltoja jotka pahimmillaan eivät toteuta päästövähennyksiä mikäli ne korvataan toisella saastuttavalla polttoaineella eli ensisijaisen fokuksen tulisi olla päästöoikeuksien hinnassa päästöverotuksessa päästökaupan korjaamisessa toki ehdottomiakin kieltopäiviä voidaan asettaa mutta kuten todettu ne eivät yksistään tai yksiselitteisesti vie meitä riittävälle ja riittävän nopealle päästövähennyspolulle jos kokonaisuuden ohjaus ei ole kunnossa arvoisa puhemies

selvää on että turpeen energiakäytön parasta ennen päiväys tulee sitten hiilen jälkeen ja kyllä se varmaan edessä on silloin kaksituhattakolmekymmentä luvulla jos me todella haluamme päästä kuten meidän tulee päästä tälle meidän ja tähän on jo nyt asennoiduttava ja varauduttava se ei jarrutuksella tästä muuksi muutu

arvoisa puhemies meidän vientituloistamme taitaa noin kaksikymmentä prosenttia eli viidennes tulla puusta nyt jos tämä malli toteutuu niin kuin hyvä on että fossiilisia polttoaineita taklataan pois ja varmaan turvekin sitten on siellä syntilistalla niin se saattaa johtaa siihen että joudutaan entistä enemmän polttamaan puuta toki sitä voidaan venäjältä tuoda jos näin halutaan lisätä sitä tuontia

edustaja heinäluoma kiinnitti huomiota että meidän täytyy pyrkiä parempiin ja puhtaampiin energiajärjestelmiin mutta kuitenkin huomioida se että välttämättä kaikki ei oikeassa elämässä suju niin kuin poliittisessa päätöksenteossa ne ovat hienoja asioita nämä geotermiset lämmöt ja kysyntäjoustot mutta kun niitä lähdetään ajamaan oikeasti jokaisessa maakunnassa ja kaikissa niissä kaupungeissa missä tuotetaan lämpöä ja sähköä yhteisvoimalaitoksissa niin se ei välttämättä sen takia kannattaa käyttää tästä puheenvuoroja on erityisen hyvä että täällä on ehdollisuus kivihiilelle mutta minä haluan että turve alallekin annetaan jonkunmoinen arvo koska jos me oikeasti lähdemme antamaan turvetuottajille ja siellä koneyrittäjille viestiä että turvetta ei tarvita niin se saattaa johtaa merkittävään kaukolämmön hinnannousuun kuka tässä haluaa sitä merkittävää hinnannousua yleisesti ottaen on erittäin harvinaista kun me haluamme että on monta polttoainetta jotka kilpailevat hinnalla ja joita voidaan vähän vertailla missä määrin mitäkin käytetään että tuottaja haluaa itse kaventaa polttoainevalikoimaa siitä tässä on kysymys ei kukaan täällä turvetta pidä niin kuin ympäristöystävällisenä mutta kun turvetta kuitenkin tullaan tarvitsemaan kuopiossa sitä käytetään tällä hetkellä neljässäkymmenessä viiva neljässäkymmenessäviidessä prosentissa kaukolämpöliiketoiminnasta niin silloin pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota niihin toimenpiteisiin mitä turvetuotannossa tehdään ja millä tavalla niitä päästöjä vähennetään ja pystytään jollakin tavalla hoitamaan se että ympäristö ei kuormitu niin pahasti eli minun mielestäni vapo on tässä suhteessa tehnyt hyvää työtä eikä pidä liikaa mustamaalata turvetta se on kuitenkin kotimainen polttoaine ja kaikista näistä ketjuista jotka liittyvät turpeeseen se raha jää maakuntiin sillä tavalla itse menisin jalat maassa eteenpäin pannaan tavoite hyväksi ja kauas mutta me emme voi poliittisilla päätöksillä muuttaa sitä realismia mikä polttolaitoksilla

arvoisa puhemies tavoite fossiilisten polttoaineiden lopettamiseksi on kannatettava ja tervetullut kivihiilen korvaaminen puhtaammilla polttoaineilla on erittäin kova haaste mutta uskon että meillä teknologia riittää siihen kun täällä turpeesta puhuttu osittain niin sanon oman kantani siihen silloin kun luontoarvot ovat jo suosta tuhoutuneet niin on syytä kyllä kuoria siitä pois tämä energiapitoinen turve ja istuttaa siihen sitten puuta joka tulevaisuudessa muuttuu hiilinieluksi jos se jätetään sillä tavalla ennalleen niin se on sitten emissio siltä kohtaa elikkä se on niin kuin ilmaston lämpenemisen kannalta huonompi asia jättää silleen siirtyminen näihin uusiin polttoaineisiin on minusta kannatettavaa nimenomaan puupohjaisiin polttoaineisiin siinä mielessä että kun puu kaadetaan niin meillä on siinä monta erilaista jaetta ensiksikin on tämä tukkiosa jota tietysti rakennusteollisuus ja ja muukin teollisuus voivat käyttää materiaaliksi mihin vain se on soveltuvaa kaikkeen se

prosenttia yleensä siitä puusta kaadettuna ja se hiili jää siihen sisälle eikä se siitä lähde pois elikkä se on eräänlainen hiilivarasto ja se on tietysti hyvä asia tässä toiseksi sitten on olemassa tämä kuituosa josta nykyisellään valmistetaan enimmäkseen selluloosaa mutta meillä on paljon hyviä malleja tällä hetkellä valmistaa siitä selluloosasta mitä muuta lähimpänä ovat esimerkiksi tekstiiliteollisuuden materiaalit joissa se hiilivarasto jatkaa varastona ainakin jonkun aikaa ennen kuin se sitten energiaksi energiaksi menee ja sitten tämä loppuosa mikä siellä on sahan pintajätteet sahanpuru ja kaikki muut jakeet mitä siellä on on syytä kyllä käyttää sitten energiaksi koska joka tapauksessa se mätänee ja maatuu ja ja saman emission tuottaa kuin sen polttamisen kautta elikkä tässä halusin vain kertoa sen että järkevää on siirtyä ainakin puuhun ja sitten näihin uusiutuviin polttoaineisiin en missään tapauksessa vastusta esimerkiksi aurinkoenergiaa tai tuulienergiaa ydinvoimasta puhumattakaan
arvoisa puhemies on todella mukava jatkaa edustaja suutarin puheenvuoron jälkeen sillä olen hänen kanssaan näistä asioista samaa mieltä meillä taitaa jonkun verran olla myöskin tietoa näistä asioista turpeen käyttö ja se on koko ajan myöskin tarkoitus että se vähenee kaikki me tiedostamme sen että on olemassa puhtaampia menetelmiä tuottaa energiaa ja siihenhän meidän on koko ajan pyrittävä tietenkin turve meidän tietojemme mukaan mitä on tällä hetkellä käytettävissä luovuttaa hiiltä yhtä paljon ja on yhtä paljon ympäristöä saastuttavaa kuin kivihiili ja sen takia jos vaihtoehtoina ovat kivihiili ja ja turve ei kumpikaan ole hyvä mutta jos jompikumpi pitää ottaa niin tietenkin turve onko turve sitten uusiutuva energiamuoto vai ei se on muuten äänestyksen tulos että se on ei uusiutuva energiamuoto että se on fossiilinen polttoaine se on äänestystulos että se on fossiilinen polttoaine siis totuushan on se että turve uusiutuu koko ajan hitaasti mutta uusiutuu joka tapauksessa ja tätä me emme saa kuitenkaan suomessa unohtaa elikkä se uusiutuu joka tapauksessa sen takia meillä on oikeus jonkun verran myös käyttää turvetta kun kerran suomessa tulee turvetta myöskin uutta lisää sen verran nyt kuitenkin puhun vielä metsistä ennen kuin annan muille puheenvuoron että

viidessäkymmenessä vuodessa on tosiaan metsien kasvu suomessa kaksinkertaistunut ja hiilensidonta on lisääntynyt suomessa sinä aikana todella paljon elikkä vähintään kaksinkertaistunut ja nyt sitten tämä hiilensidonta ja metsien käsittely metsien käsittely on tärkeää sen takia että me saamme ennen kaikkea harvennettua puustoa ja harvennetun puuston tuloksena tulee sitten energiakäyttöön menevää puuta mutta sitten jos me emme sitä puuta käsittele vaan se pannaan maahan se saman tien maatuu ja mätänee ja hiili pääsee ilmaan siitä ei todellakaan hyvä vaihtoehto parempi on se että me poltamme ja otamme energian hiiltä sitten vapautuukin mutta nyt nyt olennaisin asia on se että kun me sitä metsää puut kasvamaan ja kun puut kasvavat sen jälkeen me saamme puun käytettyä sillä tavalla että me saamme sidottua hiiltä mehän sidomme pysyvästi hiiltä kun niistä puista tehdään sitten rakennuksia paperia ja monia muita hyvin pitkäaikaisesti pysyviä muotoja eli kyllähän me tällä metsän käsittelyllä lisäämme hiilensidontaa ja sidomme hiiltä pysyvällä aikavälillä monella tavalla

arvoisa puhemies sen ohella mitä tuli tästä mietinnöstä lausuttua haluaisin vain todeta että meidän voimassa oleva energia ja ilmastostrategia vaatii kyllä näiden uusimpien tietojen ja haasteiden pohjalta päivityksen se on varmaan seuraavan hallituksen ja hallitusohjelman isoja kysymyksiä mutta on paljon uusia tarpeita pohtia sitä linjausta joka on aika tuore ja edelleenkin kestävä toiseksi meidän ilmastopolitiikan haasteet ovat ennen kaikkea rakentamisessa liikenteessä ja teollisuudessa itse asiassa sähköntuotannossa me olemme nyt kahdeksankymmentä prosenttisesti puhtaassa tuotannossa ja kun olkiluoto valmistuu yhdeksänkymmentä prosenttisesti sähköntuotannossa nämä haasteet eivät ole samanlaisia kuin rakentamisessa liikenteessä ja teollisuudessa lopuksi kiinnittäisin huomiota siihen että meillä satayhdeksänkymmentätuhatta kotitaloutta on öljylämmityksen varassa usein ne ovat pienituloisia ihmisiä mummoja vaareja joiden kodit lämpiävät öljyllä öljyllä kun myös saatava muutosta uusiin energialähteisiin tai tapoihin niin se tietysti vaatii jotain ohjelmaa ja semmoista niin kuin sosiaalista tukea jotta näissä kotitalouksissa voidaan siirtyä uusiin energiamuotoihin pois öljystä ja tämäkin ehkä tässä meidän keskustelussamme pitäisi ottaa huomioon sitten päätän siihen että tähän talousvaliokunnan mietintöön sisältyi kannanotto siitä että se tukee tätä kahdeksan puolueen yhteistä linjausta koskien energiaa ilmastotavoitteita ja päästökauppakysymyksiä se on jo siellä sisällä

arvoisa puhemies edustaja ihalainen on täysin oikeassa siinä että nyt voimassa oleva suomen keskipitkän aikavälin ilmastostrategia kaipaa päivitystä muun muassa siksi että viime syksynä ilmestyi ipccn raportti joka osoittaa että ero niissä vahingoissa joita

näiden kahden vaihtoehdon välillä eli suomen on tärkeää tehdä oma osuutensa jotta ilmastonmuutos saataisiin hillittyä yhteen pilkku viiteen asteeseen mutta haluaisin tuoda tässä esille sen seikan ympäristövaliokunnassa aika monessa asiantuntijakuulemisessa ja varmaan monissa muissakin valiokunnissa juuri teollisuuden puolelta on tuotu tuotu esille että investointien aikajänne on pitkä kestää monta vuotta suunnitella investointi ja sitten tehdä se päätös rakentaa ja sitten oletus on että se investointi on käytössä kauan sen takia on tärkeää että on ajoissa tehty poliittiset päätökset jotka ohjaavat energiantuotantoinvestointeja puhtaampiin vaihtoehtoihin mitä myöhempään vitkutamme sitä hetkeä jolloin sanomme selvästi sen että myös turpeen energiakäytöstä on luovuttava sitä hankalammaksi teemme ratkaisujen toteuttamisen kaikille niille toimijoille jotka tänä päivänä käyttävät turvetta viittasin jo smart energy transition hankkeen aalto yliopiston hankkeen hahmotelmaan siitä miten esimerkiksi helsingin kaukolämpö voisi toimia ilman kivihiiltä todella siinä suuret lämpöpumput erilaisten hukkalämpöjen hyödyntäminen aurinkolämpö lämpövarastot ovat pääosassa ja vain sitten tällaisena varavoimanlähteenä käytettäisiin biomassan polttoa samantyyppiset ratkaisut ovat käyttökelpoisia kaikilla niillä paikkakunnilla joilla joilla tuotetaan kaukolämpöä ja aivan jokaisen tällaisen kaukolämpöpaikkakunnan myös oman kotikaupunkini tampereen kannalta on ihan relevantti tämä minkä edustaja eestilä toi esille että jos sitten kivihiilestä luopuminen nostaa biomassan polttoa kovasti niin siitä voi aiheutua muun muassa teollisuuden puunkäytölle haittaa se on yksi niistä syistä miksi meidän kaukolämmön tuotannossa muuallakin kuin niissä kaupungeissa joissa poltetaan kivihiiltä tulisi ryhtyä investoimaan ratkaisuihin jotka perustuvat muuhun kuin polttoon nämä ovat hyviä esimerkkejä sellaisista asioista joissa suomalainen osaaminen ja suomalaiset ratkaisut voivat sitten olla hyviä vientituotteita myös koko maailmalle

arvoisa rouva puhemies niin tosiasia kun on että turve on yhtä saastuttavaa kuin kivihiili niin meidän on päästävä irti myös turpeesta ja kysymys on nimenomaan siitä että meillä on tällä hetkellä energiayhtiöitä jotka harkitsevat mikä on se seuraava investointi mihin ne nojaavat meillä on energiayhtiöitä jotka tällä hetkellä harkitsevat investointia joka olisi turvekattila ja tämmöisen investoinnin elinkaari on kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta ja jos tämmöinen investointi nyt tehdään niin se tarkoittaa että poltettaisiin turvetta vaikka me olemme sitoutuneet siihen että me olemme hiilinegatiivisia neljäkymmentä luvulla ja sähkön ja lämmöntuotannossa lähes päästöttömiä kaksituhattakolmekymmentä luvun loppuun mennessä syy minkä takia olisi tärkeää että eduskunta antaisi sen viestin että suunta mihin me olemme menossa on se että turpeesta luovutaan tämä on myös reilua näitä alan toimijoita kohtaan ja se iso kysymys miksi me tästä keskustelemme on tietysti se että meillä on iso ongelma ja haaste edessämme ilmastonmuutos ongelma jonka ratkaisussa me emme voi epäonnistua yhteen pilkku viiteen asteen tavoite vaatii meiltä selvää polkua kohti hiilinegatiivisuutta ja se ei ole mahdollista ellemme me samaan aikaan vahvista metsien ja maaperän hiilinielua se ei tarkoita etteikö metsiä saisi käyttää mutta metsien käyttö on mitoitettava myös ilmaston kannalta kestävälle tasolle ei ainoastaan puutuotannollisesti kestävälle tasolle ministeri tiilikainen on useita kertoja itse sanonut että nykyisen politiikan määräämät hakkuumäärät tarkoittavat sitä että nielut pienenevät mutta palaavat ennalleen joskus viisikymmentä luvun tienoilla tämän hän on toistanut lukuisia kertoja tästä ovat tutkijat samaa mieltä tämä on se kaava mikä tulee toteutumaan

arvoisa rouva puhemies tästä edellisestä puheenvuorosta onkin hyvä jatkaa koska vastakysymys tietenkin tähän on se miten se tehdään jos sitä ei tehdä sillä linjalla millä vaikkapa keskusta on nyt tämän kivihiilen kieltolain tänne tuonut kun me käytämme suomalaisia metsiä emme me käytä niitä energiateollisuuden tarpeisiin me käytämme niitä metsäteollisuuden tarpeisiin siihen että saadaan korvattua fossiilisia päästölähteitä missä erinäköisissä muodoissa ne sitten ovatkaan puukerrostaloja rakennetaan tehdään uusia vientituotteita korvataan fossiilisia sitten niistä sivuvirroista ja jämistä jotka joka tapauksessa siellä sahan pihalla olisivat emme me halua että ne purukasat jäävät päästämään sinne ilmaan päästöjä sikäli on kyllä erittäin tärkeää että tämä kivihiilenkieltolaki on nyt vihdoin on tullut tähän saliin toki monet suomen kunnista ovat tämän asian jo hoitaneet päiväjärjestykseen valitettavasti muutama kaupunki ketkä ovat sitten hangoitelleet tätä todellisuutta vastaan jo pidemmän aikaa ja mitenkään mairittelevaa ei tietenkään ole se että yksi näistä kaupungeista on meidän pääkaupunkimme kun käydään tästä neuvotteluja pohjoismaisilla kentillä ja sanotaan että miksi se on niin pitkään vienyt aikaa suomessa ja helsingissä tukholmassa joka sijaitsee ihan samalla tavalla rannikolla tämä on hoidettu jo aikaa sitten kuntoon ja olen iloinen että se tulee nyt tämän lain myötä hoidettua myös

selvää minun mielestäni että myös sen parlamentaarisen työn tulosta noudatellen järkevintä on luopua ensin ulkomaisista saastuttavista fossiilisista polttolähteistä ja sitten tulla niihin kotimaisiin lähteisiin se ainutlaatuisuus mikä suomessa on on ollut liittyen tietenkin meidän pohjoiseen arktiseen kylmään sijaintiimme on kuitenkin erittäin kehittynyt energiatehokas järjestelmä liittyen chp laitoksiin ja kaukolämpöverkkoon jos tällaisia kaukolämpöverkkojärjestelmiä olisi olemassa vaikkapa keski euroopassa tai muualla kylmillä pohjoisilla alueilla

pohjois amerikassa tai venäjällä samoilla leveyspiireillä kuin meillä ei tarvitsisi käyttää fossiilisia polttoaineita ja tässähän tullaan siihen energiaviennin uusiutuvan energian mahdollisuuksien viennin potentiaaliin mitä suomella on kylmäteknologiaan ja siihen miten pystymme samalla pääsemään irti fossiilisista polttoaineista ja tekemään sillä tähän maahan myös varsin ison bisneksen josta on hyötyä ja apua meidän kansantaloudellemme mutta tietenkin ennen kaikkea hyötyä ja apua meidän yhteiselle ilmastollemme

se biomassa ei siihen riitä ja olemme keskustelleet siitä että me tarvitsemme systeemisen muutoksen meidän energiajärjestelmässämme meille ei riitä se että me viilaamme tätä järjestelmää sillä että poltetaankin jotain muuta ainetta vaan meidän pitää päästä kokonaan eroon poltosta ja muun muassa viittasitte ymmärsin rivien välistä myös helsinkiin jossa kyllä on häpeällisesti vielä hiilikasoja jäljellä

arvoisa rouva puhemies silloin kun tämä ipccn raportti tuli niin kaikki puolueet lähtivät mukaan tähän ilmastohumppaan mennäänpäs historiassa vähän taaksepäin seitsemänkymmentä luvulla oli energiakriisi silloin kaikki puhuivat siitä että öljy loppuu ja hädissään vaihdettiin öljylämmityksiä sähkölämmityksiin ja niin edelleen tässä on samanlainen ilmiö tulossa nyt tämän raportin jälkeen kaikki että nyt tämä maapallo parka tästä tuhoutuu me suomalaiset olemme kyllä pienimpiä syyllisiä siinä promillen päästöillämme sitten vielä semmoinen heinäluoma piti hyvän puheenvuoron siitä että täällä eletään näin hektisesti että dieselautot ovat tällä hetkellä uusimmat jo lähes päästöttömiä jos ajatellaan mitä sosiaalidemokraatit ovat puhuneet että sähköistetään tämä autoilu niin siihen mennessä todennäköisesti dieselautot ovat päästöttömiä ja ovatkin ja se diesel on varmasti tuotettu jo täällä kotimaisin voimin suurelta osin muun muassa neste tuottaa tällä hetkellä uusiutuvaa dieseliä aika paljon tuotannostaan elikkä ei tässä kannata ravata tuommoisen raportin perässä no tietysti ymmärrän sen että vaalit ovat tulossa ja halutaan ääniä mutta järki käteen tähän hommaan tuotekehittelyä ei meillä

esimerkiksi autojen osalta mutta keski euroopassa keski euroopassa sitä on ja siellä mennään edellä ja meidän pitää lainsäädäntö tehdä sen jälkeen kun rupeaa syntymään tämmöisiä tuotteita jotka ovat käyttökelpoisia

arvoisa rouva puhemies mitä tulee tähän tähän esitykseen ja kivihiilen käytöstä luopumiseen varmaan koko kaksituhatta luvun ajan on ollut aivan selvää että kivihiili on sellainen polttoaine josta tullaan isossa mittakaavassa luopumaan hyvä että hallitus on nyt sen tuonut ja myöskin sitä olemme tuolla talousvaliokunnassa käsitelleet ja erittäin hyvän mietinnön siitä valmistaneet ja täysi tuki sille mutta tässä edustaja modig poistui jo salista ja muut edellä viittasivat tähän suomen metsänkäyttöön ja metsänkäyttötasoon hän antoi yksiselitteisesti ymmärtää että hakkuiden hakkuiden tasoa tasoa tulisi laskea ja ne eivät ole riittävällä tasolla nimenomaan suomessa no tässä keskustelussahan on nimenomaan kyse poliittisesta päätöksestä tässä on kyse poliittisesta nielusta todellisuudessahan jos suomessa jollakin tavalla kukaan ei ole ottanut vielä kantaa mikä se keino olisi metsänkäyttöä vähennettäisiin hakkuita rajattaisiin on aivan selvää että puun tuonti ulkomailta tulisi lisääntymään kuuntelin tuolla työhuoneessa tätä keskustelua ja siihen tässä edellä jo hyvin hyvin edustaja eestilä viittasi vuonna kaksituhattakahdeksantoista siis viime vuonna suomeen tuotiin yhdeksän miljoonaa kuutiota puuta lähinnä venäjältä jalostukseen vuonna kaksituhattaseitsemän joka oli huippuvuosi tuotiin kaksikymmentäyksi miljoonaa kuutiota on aivan selvää että jos meillä metsänkäyttöä merkittävästi rajattaisiin niin se se vaikutus siirtyisi vain suomen rajojen ulkopuolelle mutta sitähän tässä ei oteta huomioon kun mehän koko ajan keskustelemme nyt eun sisäisestä

maankäyttösektorin nielulaskennasta joka ei ota ollenkaan huomioon sitä mikä vaikutus sillä on venäjällä sikäläisessä metsäpolitiikassa sikäläisiin hiilinieluihin ja ennen kaikkea hiilivarastoihin kun siellä on erittäin paljon vanhoja vanhoja metsiä no mitä sitten taas tulee

ja turpeenkäyttöön niin on aivan selvää jo nyt että päästökauppa päästökauppa tulee hinnoittelemaan turpeen käytön ikään kuin ulos energiakäytössä pitkällä aikavälillä ja minulla on se käsitys että isoilla turpeenkäyttäjillä kuten vapolla on jo nyt sellainen sellainen käsitys asiasta että se energiakäyttö tulee varsin varsin nopeasti seuraavan kahden vuosikymmenen kuluessa kuluessa kyllä kyllä loppumaan toki muita käyttökohteita heillä sitten siihen tilalle on suunnitteilla minulla on kyllä se käsitys että nämä nykyiset politiikkatoimet tulevat jo tähän tulokseen tämän viemään

arvoisa puhemies suomi on eun seuraava puheenjohtajamaa ja on todella tärkeää että suomi on esimerkki monessa asiassa ja mallissa me pystymme varmasti ohjaamaan energia ja koko eun tasolla seuraavana puheenjohtajakautena meidän täytyy siis todellakin tehdä sen eteen paljon töitä ympäristö on meille kaikille tärkeä asia ja tänään salikeskustelussakin mitä nyt on kuunnellut oli se että jo kouluihin pitäisi antaa tietoa luonnostamme ihan yksinkertaisesti tietoa metsän kasvusta siitä mitä metsä ja luonto ovat ja miten hiili todellisuudessa kiertää ympäristössä ja luonnossa ja siitä että hiilen

elämää on hiilen päästöjä mutta olennaista on miten me saamme myöskin sidottua hiiltä ja miten me saamme hiilineutraalin tasapainon aikaiseksi tässä kokonaisuudessa tärkeintä on se että me kasvatamme metsää ja me kasvatamme pelloilla vihreää ja me jatkamme tutkimusta myös siitä millä tavalla hiiltä voidaan jatkossa sitoa maahan on todennäköistä että viidenkymmenen vuoden päästä meille nauretaan että ettekö te silloin tajunneet mikä todellisuudessa sitoo hiiltä me elämme tämänhetkisen tietotaidon perusteella ja toivon mukaan jatkossa me tiedämme paljon enempi mutta meillä on maata joka puolella meillä on muun muassa metsää ja meillä on paljon enemmän puutarhoissa ja ja kaikkialla muualla kuin voi käsittääkään ihan uskomaton tieto oli se että jotkut esittivät viime päivinä sitäkin että pensaita pitäisi lisätä pensaat

aiheuttavat vain hiilen päästöjä elikkä jos on tuommoinen tavallinen puska niin sehän nopeasti maatuu ja sitten se luovuttaa kaiken hiilen ilmaan kyllähän meidän metsien kasvua on todellakin lisättävä ja kehitettävä oikeanlaista metsien kasvua jolloin me saamme sidottua sitä hiiltä pitkäaikaisesti kokonaisuudessaan vielä lopuksi mietin tätä suomen sähköasiaa suomi ostaa muistaakseni kaksikymmentä prosenttia sähköstä ulkomailta eli kyllä meidän on kehitettävä yhä lisää näitä omia energiantuotantoasioita jatkossa pitäisi olla sähköautoja joka paikka täynnä mutta ei nykykehityksellä saada kyllä tätä toimintaa aikaiseksi jos me

arvoisa rouva puhemies meillä kaikilla varmaan on tavoitteena puhtaampi ilma ja vähemmän pienhiukkasia ja varmaan aivan keskeistä täällä helsingissä on se että nuo dieselbussit pitäisi mahdollisimman nopeasti muuttaa sähköbusseiksi se on kyllä ilmasto ja ekoteko tuosta suomalaisesta yhdistetystä lämmön ja sähkön tuotannosta sen hyötysuhde on selvästi yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja sitä on pidetty maailmalla erinomaisena innovaationa olen samaa mieltä että meidän täytyy hakea uusia geotermisiä muotoja muodostaa lämpöä mutta edustaja hassi niin kauan kuin ei ole oikeasti esittää vaihtoehtoa esimerkiksi turpeelle miten se oikeasti toteutuu tuolla maakunnissa missä turve ja puu tällä hetkellä muodostavat lämmön ja sähkön tuotantoon peruspolttoaineet

epävarmuustekijä että millä se turve korvataan se ei korvaudu sillä että puhutaan että se korvautuu jollakin toinen juttu mikä on tietenkin riski ihan suomen viennin ja puunkäytön ja bruttokansantuotteen muodostumisen kannalta on se että jos me itse omaehtoisesti taklaamme polttoaineita pois ja käytämme vain puuta ja nojaamme puuhun niin kyllä nämä laitokset pystyvät teknisesti sen tekemään että puuta poltetaan enemmän mutta jos samanaikaisesti meillä poliittisesti päätetään vähentää hakkuita ja sitä kautta alkaa biomassaa tulla vähemmän niin sitä minä vain arvioin mikä mahtaa sen kaukolämmön hinta olla sitten asiakkaille jotka jo tänä päivänä tuskastelevat näitten laskujen kanssa että jonkunmoinen hinta skenaario ja realismi pitäisi olla edelleen olen sitä mieltä että jos me lähdemme väärälle linjalle annamme näille erilaisille toimijoille väärän signaalin niin että he pistävät pillit pussiin niin se vähentää suomalaista työtä ja se saattaa pahimmillaan johtaa siihen että puun tuonti venäjältä lisääntyy ja erilaisten biomassojen tuonti maailmalta meren kautta suomeen lisääntyy ja meidän vaihtotase ei kyllä sillä parane tavoitteet ovat hyviä mutta kuitenkin sen talouden realismin ja teknologisen realismin kaikkien näiden pitää mennä käsi kädessä yhtä aikaa eteenpäin pelkillä hyvillä puheilla tämä maailma ei

arvoisa rouva puhemies kuuntelin osan tästä keskustelusta työhuoneeni näytöltä ja ajattelin tässä muutaman ajatuksen sanoa täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty mutta toivoisin että oltaisiin hieman realistisempia ensinnäkin olen saanut sen kuvan tästä keskustelusta että kaikki on mennyt päin seiniä ja varsinkin nykyhallituksen aikana katsotaanpas vähän tosiasioita sotien jälkeen suomen puumäärä on yli kaksinkertaistunut samoin hiilinielu eli puun metsien kasvu on yli kaksinkertaistunut elikkä olemme menossa oikeaan suuntaan puumäärä kasvaa koko ajan tänäkin vuonna kokonaishakkuumäärä jäänee jonnekin seitsemänkymmenenkahdeksan viiva kahdeksankymmenen miljoonan motin paikkeille kokonaispoistuma siinä on huomioitu kotitarvepuut luonnonpoistuma ynnä muu kasvu on satakymmentä miljoonaa elikkä kolmekymmentä miljoonaa mottia jää metsiin lisää puuta eli hiilinielu kasvaa koko ajan teidän opposition edustajien puheet siitä että hiilinielu pieneni on pelkkää höpöhöpöä minkä tautta te ette usko metsäntutkimuslaitoksen eli luken pitkiä tilastoja ne kestävät päivänvalon milloin vain yli sata vuotta suomalaista metsäntutkimusta huipputasolla uskokaa nyt edes lukuja teillä on täysi oikeus omiin mielipiteisiin mutta ei omiin totuuksiin sen me kaikki varmaan opimme toinen asia kun katsotaan päästöjä kokonaispäästöjä suomen kokonaispäästöt vuoden jälkeen ovat puolittuneet viime vuonnakin oli viisi pilkku seitsemän prosenttia muistaakseni se oli tarkka luku reilu viiden kuitenkin elikkä ne kokonaispäästöt laskevat koko ajan ja te annatte koko ajan kuvan että kaikki menee väärään suuntaan näinhän ei onneksi ole sitten yksi asia jos me nyt lähdemme kieltämään te perustelette arvoisat opposition edustajat sitä miten vaikea on kivihiilestä luopua helsingin kaupungin ja etelä suomen kaupunkien päättäjät käykää vaikka ekskursiolla tukholmassa siellä voitte saada opin miten miljoonakaupunki hoitaa oman kaupunkinsa lämmittämisen ilman minkäännäköisiä kivihiiliä ei kivihiilestäkään meidän pidä luopua eikä mistään energiamuodosta sillä keinoin että jätämme tontin auki tiedä mitä teemme jos me lähdemme sen sen pöljyyden tekemään niin totta kai markkinoilla älytään heti että kun on pakko ostaa sitä puuta niin pannaan hinta sitten semmoiseksi että se on aivan käsittämättömän iso oletteko arvoisat helsinkiläiset päättäjät tai eteläsuomalaiset päättäjät valmiita maksamaan vuokrissanne valtavan kalliita asumisvuokria kun jo tänä päivänäkin kuuluu valituksia miten liian kalliita ne ovat

on semmoistakin jaetta mikä ei kunnolla pala jos puhemies sallii niin jatkan hetken aikaa vielä puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies vielä lisää siitä että jos me lähdemme sammuttamaan näitä hiilikattiloita niin kuin sormia napsauttamalla niin se on kamala virhe

seospolttoaineella puulla ja turpeella ymmärrän minä arvoisat pääkaupunkiseudun edustajat että teillä on tämmöinen myötäsyntyinen viha syntynyt turpeeseen se johtuu se on suomessa aivan ylivoimainen polttoaine ja se pitää saada kieltää että maaseudulla olisi hieman hankalampaa se elämä johtuisiko se siitä veikkaan että johtuu tämän takia arvoisat edustajat meidän pitää ajatella suomalaisilla aivoilla minkä takia me käymme osan kansasta kimppuun sen takia että te poltatte tänä päivänä kivihiiltä te haluatte lopettaa turpeen sen tautta että seospolttoaine ei onnistu meillä poltetaan sahojen jätteitä märkää puunkuorta erilaisia tasauspätkiä sahanpurua erittäin heikkolaatuista puuta joka on märkää se välttämättä tarvitsee leijukerroskattilan turpeen kaveriksi että palaa hyvin täysin puhtaasti tuottaa sähköä ja lämpöä ihmisten koteihin laitoksiin ja teollisuuden prosessikaasun höyrynä jota myös tarvitaan paljon esimerkiksi metsäteollisuus tarvitsee samoin moni muu teollisuus näitä me tarvitsemme mutta täällä me puhumme voimmeko me panna tämän jonkun kiinni ja lopettaa vaikka turpeen käytön eihän hullumpaa tekoa ole kuin jos se lopetettaisiin kerta kaikkiaan mitenkäs me hoidamme sitten huoltovarmuuden katsokaapa arvoisat kansanedustajakollegat ympärillenne mitä maailmassa tapahtuu epävarmuus lisääntyy hullun lailla ja sapeleita kalistellaan joka puolella kuvitteleeko joku vielä tänä päivänä tässä talossa että se ei sitten johtaisi energiamarkkinoilla vaikeuksiin sinä päivänä kun joku kriisi alkaa se varmasti vaikuttaa energiatoimituksiin aivan varmasti vaikuttaa ja siinä tilanteessa olemme me suomessa housut kintuissa kun omat tuotantolähteet on pantu kiinni en jaksa ymmärtää tällaista toivioajattelua jonka tähtäimenä on kapea alainen oman edun tai jonkun pienen kansanryhmän tavoittelu tai peräti niin sanottu luonnonsuojelu josta siitäkään ei ole tässä asiassa yhtään kysymys jos luonnonsuojelusta olisi kysymys niin minkä tautta helsinki edelleen polttaa kivihiiltä kun se kerran tukholmassa ei ole mikään pakko tukholma hoitaa hommansa tyylikkäästi ja suomalainen fortum investoi valtion rahoja tukholmalaisten kotien lämmittämiseen jotta biokattilat voisivat siellä hyvin mitähän tässä meidän järjestelmässämme on vikana kun suomalaiset firmat investoivat sinne tukholmaan eivätkä suomeen edustaja myller näyttää hieman tympääntyneeltä mutta ymmärrän sen että tämä sattuu teihin kun te olette siellä eussa ollut näitä päätöksiä tekemässä mutta toivoisin että ymmärrätte että pitäähän tässä nyt eteenpäin mennä ei tässä auta se että pitäähän tässä eteenpäin mennä arvoisa edustajakollega että me lämmitämme näitä maita suomalaisilla aineilla edelleen jos kodit kylmenevät niin mihin se sitten johtaa sen takia kivihiilen kattiloiden sammuttamisessakin pitää olla järki päässä totta kai me tarvitsemme korvaavat polttoaineet mutta jos me sen lopetamme niin että kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän loppuu kivihiilen poltto niin tiedättekö miten sinä päivänä markkinataloudessa sitten toimitaan aivan varmasti ostajat tietävät sinä päivänä pannaan kolmin nelinkertainen hinta hakkeelle oletteko te valmiita maksamaan kymmenen euroa tai viisi euroa enemmän neliöltä vuokraa sen jälkeen kun rakennetaan valtavan kalliita korvausjärjestelmiä vai pannaanko ydinvoimala helsingin kaupungin viereen helsingin kaupunkia lämmittämään veikkaisin että vihreille se ainakin on pikkasen vaikea homma ja osalle vasemmistoa muutenkin kannattaa niin kuin pikkuhiljaa ruveta ajattelemaan järjellä jos meinataan suomen niemellä elää vielä meillä on kaikki mahdollisuudet edessämme tässä elämässä ja teollisuudessa ja ihmisten hyvinvoinnissa mutta yksi asia pitää meidän unohtaa kateus ja kaikennäköinen kauna toisiamme kohtaan ja arvostaa sitä että meillä on kaikki mahdollisuudet minkä jälkeen käytämme kaikki ne hyväksemme se että joku turveurakoitsija menestyy tai bioenergiaa toimittava hakeyrittäjä menestyy on minun mielestäni suuri rikkaus

taas rikki ja milläs sitten lämmitetään koteja en tiedä
no niin kolme minuuttia sieltä ja neljä minuuttia täältä on yhtä kuin seitsemän sitten seuraavaksi edustaja hassi
arvoisa puhemies tässä edellisessä puheenvuorossa ei ei oikein käynyt ilmi kannattaako edellinen puhuja hallituksen esitystä vai mutta ymmärrän sen että monet edustajat tuntevat tiettyä epämukavuutta sen tosiasian edessä että myös turve kuuluu niihin polttoaineisiin joista pitää luopua jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin ja se johtuu siitä minkä täällä jo moni kollega on maininnut että monet ihmiset ovat töissä

ja juuri sen takia tarvitaan mahdollisimman pitkä aikataulu turpeestakin luopumispäätös jotta voidaan sitten laatia toimenpideohjelmat siitä miten nämä ihmiset saadaan töihin esimerkiksi saksassa sen komission joka istuu miettimässä miten saksa luopuu kivi ja ruskohiilestä ja jonka pitäisi tässä kuussa itse asiassa antaa ehdotuksensa päätehtävä on juuri miettiä miten saadaan hiilikaivostyöläisille töitä samoin espanjassa on laadittu toimenpidepaketti siitä miten niille noin tuhannelle ihmiselle jotka ovat hiilikaivoksissa töissä saadaan töitä se että muutokset tehdään tarpeeksi pitkällä aikavälillä suunnitellen jotta ihmisille voidaan löytää korvaavia työpaikkoja on yksi tausta ajatus tämän meidän ehdotuksemme takana edustaja eestilän mainitsemat sähköbussit ovat hyvä esimerkki siitä miten tekniikka kehittyy nythän joitakin viikkoja sitten uutisoitiin että kun helsingin seudun liikennelaitos on kilpailuttanut bussilinjoja niin bussiyhtiöt tarjosivat useammalle bussilinjalle sähköbusseja kuin helsingin seutu oli tilannut

tämä johtuu siitä että sähköbussit ovat käyttökustannuksiltaan niin edullisia ja niiden hintakin on jo laskenut niin paljon että ne todella ihan markkinaehtoisesti alkavat jo päihittää dieselbussit mikä on hieno asia arvoisa puhemies viimeisenä asiana vielä kommenttia tähän metsien hiilinielu keskusteluun ympäristövaliokunta on kuullut asiantuntijoita moneen otteeseen ja viimeksi olemme kuulleet selostusta suomen ilmastopaneelin kokoamasta yhteenvedosta siitä miten hakkuut vaikuttavat hiilinieluihin jossa myös luke on ollut mukana ja yksiselitteinen tulos on se että hiilinielut ovat sitä suuremmat mitä pienemmät ovat hakkuut

mikä on ilmastovastuullisesti mahdollinen
rouva puhemies vielä tähän hiilinieluasiaan nythän näissä viimeaikaisissa keskusteluissa ei kuten ei tässäkään keskustelussa mitä me olemme täällä salissa käyneet ole otettu huomioon metsänkäyttötavan muutosten vaikutuksia hiilinieluihin jos suomessa nyt lähdettäisiin sille tielle että meillä

merkittävästi hakkuutasoa laskettaisiin niin on olemassa kyllä se vaara että meidän metsämme alkavat niin sanotusti ränsistymään vähän samalla tavalla kuin luken tietojen mukaan kanadassa on käynyt kanadassahan on sellainen tilanne että vaikka metsäpinta ala on suomea merkittävästi isompi niin suomen hiilinielu on itse asiassa isompi kuin kanadan hiilinielu johtuen siitä että siellä on niin merkittäviä metsätuhoja johtuen vähäisestä metsänkäytöstä vanhojen metsien suuresta määrästä verrattuna suomalaisiin tai ruotsalaisiin hyvinhoidettuihin talousmetsiin ne ovat huomattavasti alttiimpia erilaisille tuholaisille ja ne ovat huomattavasti alttiimpia sen seurauksena metsäpaloille mikä saa aikaan sen että hiilinielu kärsii merkittävästi näistä tuhoista koska ne metsät yksinkertaisesti palavat savuna ilmaan

tämä näkökulma on tupannut unohtumaan viime aikoina tässä hiilinielu metsänkäyttökeskustelussa no sitten aivan aivan tähän lopuksi haluan sen nostaa esille että mielestäni tässä edustaja ihalainen käytti edellä erittäin hyvän puheenvuoron jossa hän sanoi että tässä meidän energiapolitiikassa ja myöskin liittyen metsänkäyttöön puolueiden on pystyttävä löytämään yhteinen poliittinen yksimielisyys siitä mihinkä suuntaan kokonaisuudessaan meidän ilmasto ja energiapolitiikkaa viedään olen todellakin samaa mieltä että sellainen yhteisymmärrys pitää löytyä koska uskon että kuitenkin sieltä jostakin väliltä on löydettävissä sellainen tasapaino että me voimme jatkossakin metsien metsätalouskäyttöä jatkaa mutta sillä tavalla että huolehdimme biodiversiteetistä ja näistä ilmastonäkökohdista entistä tasapainoisemmin ilman että meiltä sitten

näissä metsä ja hiilinielukeskusteluissa helposti sekoaa moni asia esimerkiksi kaupallisesti hyödynnettävissä olevan puun määrä ja kasvu ja sitten hiilinielu hiilinieluhan sisältää myöskin maaperän hiilinielun

se mitä edustaja honkonen totesi että metsän käsittely on syytä tehdä sellaisella tavalla että metsäpalot eivät helposti lähde syttymään ja leviämään on varmasti totta mutta toisaalta se asiantuntijatieto mitä ympäristövaliokunnalle on kerrottu kyllä myöskin selkeästi tuo esille sen että että ei pidä paikkaansa se väite että hakkuiden pienentäminen johtaisi jotenkin nopeasti siihen että että se hiilinielu rupeaisi pienentymään sellainen mahdollisuus on kenties sadan vuoden päässä ja kuitenkin kun me keskustelemme metsäpolitiikasta ja hiilinieluista olennaista on se mitä tapahtuu lähivuosikymmeninä jos nyt toimimme siten että hiilinielut pienenevät niin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ei auta jos ne hiilinielut sitten taas myöhemmin lähtevät kasvuun ja aivan vastaavasti jos nyt tekisimme sen valinnan että jonkun verran pienentäisimme hakkuita jotta hiilinielut kasvaisivat niin sitten tämä pienentäisi kenties hiilinieluja joskus ensi vuosisadalla nämä asiat ovat monimutkaisia mutta olisi tosi mukavaa jos eduskunnan täysistunnon keskusteluissa ei kovin paljon yksinkertaistettaisi sitä viestiä mitä asiantuntijoilta ja tutkijoilta

arvoisa puhemies suomi elää metsistä ja ja metsät ovat meidän vihreää kultaamme ei ei kukaan ymmärtääkseni ole ei tässä eikä yleisestikään ilmastokeskustelussa ja metsien hiilinielujen merkityksestä puhuttaessa ehdottanut että metsänkäyttö pitäisi lopettaa tai metsänhoitoa ei enää tehtäisi kyllä me tiedämme että että

on omat ansionsa ja ja etenkin se että meillä on on lakiin perustuva velvoite hakkuun jälkeen aina istuttaa uudet taimet on erittäin erittäin hyvä asia mutta tietysti on se miten niitä metsiä käsitellään me tiedämme myös että hakkuukierto on on lyhentynyt ja jo sillä että me hakkaisimme metsämme kymmenen vuotta vanhempana kuin mitä nyt teemme olisi iso merkitys sille missä koossa meidän hiilinielumme pysyisi kun mietitään nimenomaan näitä lähivuosikymmeniä niin sehän tässä on kaikkein kriittisintä että saamme ilmastonmuutoksen torjuttua tai että se pysyy siinä yksi pilkku viisi viiva kahdessa asteessa

me tiedämme myös sen että nyt kun tätä asiaa on ruvettu tutkimaan niin tulee erilaisia tutkimustuloksia ja jo sen vuoksi varovaisuusperiaate mielessä pitäen olisi syytä huolehtia siitä että emme nyt lisää hakkuita vaan pikemminkin niitä jopa hieman nyt vähennämme siitä mihin mihin ne ovat tänä vuonna kahdeksaankymmeneen miljoonaan kuutioon ilmeisesti nousemassa

ollut paljon myös paikallisia kiistoja siitä että esimerkiksi metsähallitus on on hakannut sellaisia alueita mitkä paikalliset ihmiset ovat kokeneet erittäin tärkeiksi virkistysalueiksi jo nämä ovat niitä syitä että kun metsänhakkuumäärää mietitään niin ei sitä voida katsoa pelkästään puuntuotannollisesta näkökulmasta täytyy aina myös huomioida niin ilmastonäkökulma monimuotoisuusnäkökulma kuin myös sosiaaliset vaikutukset

arvoisa rouva puhemies nämä vihervasemmistolaiset teoriat minä olen katsonut että eivät ne ole missään maailmankolkassa vielä toimineet niitä kyllä täällä heitellään ja annetaan arvioita mutta eivät ne toimi missään eivät ainakaan vielä ole toimineet jospa ne sitten täällä joskus alkavat toimimaan ja sitten tuohon yhteen pilkku viiteen asteeseen se on ihan sama jos me vaikka kartalta se ei vaikuta asteeseen ne ovat niitä juttuja täällä vain saadaan poliittisia juttuja pelata sitten metsän kasvuun jos meillä nyt metsät kasvavat lähes kolmekymmentä prosenttia käytetään niin hiilinieluhan silloin hiilinielua enemmän minä sanon esimerkin metsänkäytöstä muistan ihan lapsuudesta kun naapurissa oli avohakkuu toissa vuonna tehtiin uudestaan avohakkuu sitä metsää oli hoidettu ja siellä oli tukin osuus huomattavan suuri siinä päätehakkuussa miten voi olla että kun oli tämmöinen hiilinielu joka oli oli valtava hiilinielu niin todennäköisesti siihen tulee nyt uusi hiilinielu eikä se siihen lopu ja sitten lisäksi lopuksi semmoinen asia että todennäköisesti se lamakin tulee tässä ainakin sitä kovasti tuolla

metsän käyttö luontaisesti

että nyt sitä ollaan tuhoamassa luontaisesti lama aikana sitä käytetään vähempi sitten kun tulee nousukausi sitä käytetään enempi mutta se jaksotus pitkällä juoksulla kuitenkin on koko ajan semmoinen että hiilinielu

rouva puhemies tämä keskusteluhan laajenee ylipäänsä ajankohtaiseen metsäpoliittiseen debattiin ja energiamuotojen käyttöön laajemminkin vaikka alkuperäinen esitys tietenkin liittyy tähän kivihiilikieltoon toki niillä on yhteyksiä jonkin verran olemassa mutta vielä muistutuksena se suomi pystyy ensimmäisten maiden joukossa maailmassa tekemään tällaista lainsäädäntöä ja itse asiassa muutenkin tällä kaudella vaikkapa kun viime viikolla tässä salissa käsiteltiin biopolttoaineiden sekoitevelvoitetta ja sen triplaamista nämähän ovat lainsäädäntöasioita jotka tulevat vaikuttamaan meidän päästöjemme vähenemiseen heti kun me vaihdamme autoja vaikka kaasulle tai biopolttoaineille on erittäin tärkeää tietenkin käydä myös laajempaa energiapoliittista keskustelua asia mihin viittasin omassa puheenvuorossani aikaisemmin liittyy siihen suomalaiseen tehokkaaseen järjestelmään mikä meillä on ollut chp laitosten osalta ja kaukolämpöverkkojen osalta suomessa kuitenkin näillä arktisilla ja pohjoisilla leveyspiireillä energiatehokkuus on varsin hyvissä kantimissa toki siellä on aina sellaista mitä voidaan edelleenkin tehdä verrattuna vaikkapa moniin keskieurooppalaisiin kaupunkeihin joissa ei suinkaan ole vastaavanlaisia ratkaisuja ollenkaan olemassa ja ne ovat asuntokohtaisia lämmitysjärjestelmiä pääasiallisesti sitten tietenkin tärkeää on muistaa tässä metsäkeskustelussa mitä niillä tuotteilla tehdään jos lähtee metsästä puu ei se puu mene yhteen paikkaan vaan niin kuin täällä on aikaisemmin puheenvuoroissa tullut esille se menee useampaan eri kohteeseen siitä tehdään taloja siitä tehdään huonekaluja siitä tehdään mitä tahansa sahan repertuaarissa on sitten siitä jää aina jonkinlaisia sivuvirtoja latvoja oksista joista ei voi tehdä kerrostaloa tai huonekaluja on järkevää että nämä sivuvirratkin saadaan käytettyä siitä puusta koska ne ihan samalla lailla jättäisivät päästöjä meidän ilmakehäämme jos ne jäisivät homehtumaan sinne sahojen pihoille siksi on tärkeää että meillä on olemassa vaikkapa biomassan kestävää käyttöä ja toivottavasti suomen pääkaupunkikin siirtyy nyt tämän lainsäädännön myötä pois kivihiilestä ja olisi voinut jo vaikka vuosikymmeniä sitten ottaa mallia naapurimaastaan tukholmasta joka on lämmennyt biomassalla varsin pitkään mikä liittyi myös siihen mitä osassa vasemmistopuolueita on esitetty että täytyisi rajoittaa metsien käyttöä niin ihan vain tämmöinen tekninen kysymys meinaatteko te yksityismetsien käyttöä vai kenen metsiä te meinaatte rajoittaa me kuitenkin olemme täällä yhdessä sopineet minkälainen on metsähallituksen tuloutustavoite ja täytyy muistaa että esimerkiksi pääministerikin tällä viikolla totesi että sitä voisi kyllä hyvinkin tarkistaa vaikkapa sitä politiikkaa minkälaisilla hinnoilla metsähallitus myy kiinteistöjä tuolla pohjois suomessa

arvoisa puhemies edustajat hassi ja mikkonen toivoivat täällä hakkuiden pienentämistä ja vaikka hassi puhuikin siitä että kun tehdään suuria päätöksiä elinkeinoissa siinä tulee vaikeuksia jollekin niin haluaisin kuitenkin oman näkemykseni tuoda tässä jos me esimerkiksi pienennämme hakkuita sehän johtaa siihen

pitää harventaa koska hyvin harvoin nämä jalostusyksiköt tulevat sillä tavalla suunnitelleeksi omaa toimintaansa että ne pienentäisivät sitä omaa omaa yksikköään tämä tietysti on markkinalähtöistä koska me emme voi tässä salissa päättää että tämä yksikkö tuolla lopettaa toimintansa ja tämä yksikkö tuolla vaan markkinoilla joudutaan toimimaan sopeuttamisen se on konkurssin tarkoitus eli konkurssien tai muun huonon toiminnan kautta elikkä me ajaisimme tahallamme jalostusyksiköt suomessa mierontielle tämä ei todellisuudessa ole tällaista mutta esitän vain vaihtoehdon miten voisi käydä jos sitten minä otan esimerkin tuolta kainuusta josta loppui upmn metsänjalostusyksikkö vuonna kaksituhattayhdeksän tai vuonna

mitä tapahtui silloin kuidun hinta tipahti kahdestakymmenestä eurosta noin kolmeen viiva seitsemään seitsemään euroon se tapahtui sen takia että kuljetusmatkat kasvoivat noin sadastaviidestäkymmenestä

ja se kuljetuskustannus on seitsemän euroa per motti

markkinataloudessa maksetaan vain se tehdashinta ja sen takia meidän hinta laski ja meillä hakkuut pienentyivät puoleen ainoastaan metsähallitus jolla on neljäkymmentä prosenttia meidän metsistä jatkoi omaa toimintaansa tosin pienemmillä katteilla se tarkoitti myös sitä että metsänhoitorästit kasvoivat laskettiin että yksityisen ihmisen

ei kannata eikä ole varaa hoitaa koska siitä puusta ei saa juuri mitään elikkä tässä on todellisia vaikeuksia niin kuin edustaja hassi sanoi koska jos me teemme joitakin ratkaisuja meidän pitää sitten miettiä mitkä ovat sen seuraukset ja nämä seuraukset tapahtuvat tuolla maakunnissa

puhetta myös uhanalaisista lajeista ja niistä huolehtimisesta itsekin olen sitä mieltä että niistä pitää huolehtia minulla itsellänikin on metsiä ja minulla itsellänikin on vapaaehtoisesti suojeltuja alueita siellä metsässä ja kannatan niitä luken mukaan meillä on suojeltu suomessa kaksitoista prosenttia ja toivoisin että että vielä vapaaehtoisesti tämä lisääntyisi mutta

hakkuun rajoittaminen ei varmasti ole näistä kiinni

tässä vaiheessa jo sanon että näyttää siltä että poistamme seitsemän yhdeksän kymmenen viisitoista ja kuusitoista tämä vain teille jotka ehkä olette juuri niitä odottamassa

arvoisa puhemies halusin tuossa edellisessä puheenvuorossani vain viitata niihin luken tutkimustuloksiin että vanhojen metsien suuri määrä altistaa ilmastonmuutoksen edetessä yhä suuremmille metsätuhoille tämä on ymmärtääkseni ihan kiistaton kiistaton tieteellinen fakta ja se näkyy jo tietyssä tietyssä päin maailmaa niinä metsätuhoina mitä siellä siellä tapahtuu sinänsä se mitä tässä edellä esitettiin että meillä hakkuut ikään kuin aikaistuvat on ihan aiheellinen huoli ja jos katsotaan pelkästään taloudelliselta kannalta asiaa niin se ei myöskään siltä kannalta ole hyvä koska silloinhan se metsänomistajan saama tuotto myös jää jää pienemmäksi eli tässä olisi syytä löytää sellainen ohjausmekanismi että pystyttäisiin ohjaamaan puunkäyttöä siihen suuntaan että puustoa käytettäisiin entistä järeämpänä hakattaisiin entistä järeämpänä mutta tähän taustaan käytännössähän tämä meidän

nykyinen hiilinielutaso mikä meidän metsissä on on sen ansiota että meillä on hoidettu metsää hyvin menneinä vuosikymmeninä silloin kun meillä käytännössä aloitettiin tämä avohakkuisiin perustuva metsänkäsittelytapa meillä oli varsin varsin pienet hiilinielut silloin oli valloillaan tämä niin sanottu jatkuvan kasvatuksen menettelytapa ja sen jälkeen meillä järeän puuston määrä meidän metsissämme on lähes kolminkertaistunut siis kuudessakymmenessä vuodessa kun tämä metsänkäsittelytapa on muuttunut tämäkin fakta on syytä syytä tässä muistaa kun mietitään sitä metsissä tällä hetkellä olevaa olevaa hiilivarastoa no toinen asia sitten mihinkä en ole kuullut minkäänlaista kommenttia tässä keskustelussa enkä aikaisemminkaan on todellakin se toistan vielä sen että hakkuuvuodon riski kasvaa eli jos me suomessa teemme toimenpiteitä jos me tuijotamme pelkästään meidän rajojen sisällä tapahtuvaa tapahtuvaa metsätaloustoimintaa metsien metsätalouskäyttöä ja jos sitä olennaisesti lähdetään vähentämään on aivan selvää että puuntuonti venäjältä kasvaa nythän vr uutisoi tänään että he investoivat kuljetuskalustoon niin että venäjän puuntuontia voidaan kasvattaa mikä vaikutus sillä sitten on tähän ilmastoon minun ymmärtääkseni kuitenkin nyt kuulostan ehkä vähän populistiselta annettakoon se minulle anteeksi eli jos se on yhteinen niin mitä me sitten tässä tilanteessa välitämme näistä meidän kansallisvaltioidemme rajoista kun ne vaikutukset kuitenkin ovat samat jos ne hakkuut vain siirtyvät suomesta pois ja menetämme samalla myöskin sen kansantaloudellisen hyödyn mitä tästä on saatavissa
arvoisa puhemies täällä jälleen kerran nostetaan esille niitä erilaisia väitteitä mitä tässä nyt kuukausien varrella on on nostettu tästä metsänkäytön rajoittamisesta ja ja muusta puunkäytöstä ja siitä mitä mieltä mitkäkin puolueet ovat ovat näistä kysymyksistä haluan edelleenkin muistuttaa siitä että meillä on tämä kahdeksan eduskuntapuolueen yhteinen kanta jossa lähdetään siitä että kaksituhattaneljäkymmentä luvulla meidän hiilipäästöjemme täytyy olla selvästi negatiiviset ja tämän täytyy olla se ohjenuora jolla me esimerkiksi käsittelemme sitä tietoa jota me saamme metsien kehityksestä metsien kasvusta siitä miten käytämme puutuotteita ja ja mihin puuta käytämme eli kysymys on siitä miten nämä metsien hiilinielut saadaan saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja luonnollisesti sitten siitä riippuu paljon myöskin se paljonko meillä on mahdollista käyttää metsiä erilaisiin hyviin tarkoituksiin suoranaisesti kanadan kanadan ja suomen metsiä ei voi verrata toisiinsa tästä olemme myöskin ympäristövaliokunnassa saaneet saaneet tietoa ne ovat hyvin erilaisia ja ja kanadassa metsiä todellakin käytetään huomattavasti vähemmän suomen metsiä ei voi ei voi sillä tavalla verrata niihin ja tässäkin suhteessa mielestäni tutkijoiden tietoa olisi hyvä meidän meidän sisäistää ja myöskin käyttää silloin kun näitä näitä päätöksiä teemme

kaiken kaikkiaan minusta on tärkeää se että me olemme saaneet tässäkin eduskunnassa hyvää yhteistyötä aikaan ilmastonsuojelussa ja lämpenemisen estämisessä suomalaisina meidän täytyy olla edelläkävijöitä se tuo meille myöskin mahdollisuuksia luoda työpaikkoja mutta se luo meille myöskin mahdollisuuden käyttää ääntämme kansainvälisillä kentillä ja tästä meidän pitää pitää kiinni uskon että se että meillä on yhteinen näkemys asioista antaa suuremman äänen

puhemies täällä on varmaan kaikki viisaus sanottu mutta kun sanottiin että kaksituhattaneljäkymmentä pitäisi olla miinusmerkkinen kivihiilenkin suhteen niin totean että näitä linjauksia eduskunnassa on tehty esimerkiksi sotea on värvätty toistakymmentä vuotta ja siitä ei ole tullut mitään aina on tehty uusia linjauksia

minä tuolla maaseudun korvessa asuneena tulen monta kertaa miettineeksi kun on talvipakkasia kolmekymmentä astetta että jos pannaan esimerkiksi sähköhanat kiinni jostain suunnasta niin meidän tulee vilu eli kyllä meidän täytyy näitä kaikkia energiamuotoja käyttää eikä voi sanoa että se loppuu silloin ja ja se loppuu silloin ja sitten yksi suuri asia on että kun ollaan tässä turvattomassa tilanteessa huoltovarmuuden osalta jos kaikki pannaan stoppiin niin kyllä varmaan meidän jokaisen kansanedustajan järki sanoo jotain muuta ja mitä tulee on yksi kolmasosa maasta turpeesta ja turve kasvaa paljon enempi kuin mitä sitä käytetään turve ei ole yksin polttamiseen vaan pitää myös muistaa että turpeesta on tehty mitättömän vähän erilaisia tutkimuksia mihin käyttötarkoituksiin sitä voidaan käyttää turpeella esimerkiksi on hyvä homeensietokyky sitä voidaan käyttää erilaisiin kuituihin ja ja ei nyt pitäisi panna kaikkea pannaan vaan pitäisi ajatella mikä suomen kohdalta on parasta että kyllä me omassa maassa olemme tehneet ja etunenässä mutta mennään mennään järkeä käyttäen eikä vain niihin lukuihin aina luottaen ja puhuen näistä nieluista sun

arvoisa rouva puhemies suomalainen metsäteollisuusinfra on rakentunut vuosikymmenien saatossa ja olettama on että me käytämme hyödyksi lähes sen kasvun mitä metsä kasvaa ja eihän sitä nyt käytetä läheskään viime vuonna minun käsittääkseni hakkuumäärä oli seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa kuutiota ja vuotuinen kasvu ehkä sataseitsemän miljoonaa kuutiota luke on arvioinut että hyvällä metsänhoidolla uusilla taimilla joiden kasvupotentiaali saattaa olla kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia parempi kuin entisten suomessa saatetaan päästä jopa sadanviidenkymmenen miljoonan kuution vuotuiseen kasvuun olisi jotenkin väärin lähteä tässä tilanteessa missä meidän vienti vetää hyvin ja metsäteollisuus vastaa prosenttia viennistä ajamaan meidän hakkuita alas koska näköpiirissä kuitenkin on aivan toisenlainen tulevaisuus ja jos me katsomme historiaa taaksepäin viisikymmentä vuotta niin kuin täällä jo oli aikaisemmin puhetta niin kyllähän tämä metsän pinta ala tavallaan puuston tilavuus on kasvanut yli kuusikymmentä prosenttia viidessäkymmenessä vuodessa joten suomi on tehnyt aivan oikein se on on hakannut metsiä hoitanut metsiä aivan oikein siellä on joitakin ongelmia jotka kohdistuvat suometsien ojituksiin mikä on aiheuttanut

tähän saakka ollut koska jos me lähtisimme tekemään radikaaleja muutoksia niin kun ilmastosyistä on esitetty se heikentäisi meidän teollisuuden toimintaedellytyksiä ja se aiheuttaisi myös sen että investointihalukkuutta uusiin metsäteollisuuskombilaitoksiin ei enää olisi joten minun mielestäni pitää hakata lisää kuitenkin niin että metsää hoidetaan paremmin kuin tähän saakka ja hoidetaan rästit silloin me pääsemme tilanteeseen jossa kansantalous voittaa ilmasto voittaa ja suomen talous

arvoisa puhemies suomi on ehdottomasti metsänhoidon ykkösmaa meillä tiedetään ja tunnetaan metsänhoito ja metsänkasvatus paremmin kuin missään muualla maailmassa riittääkö puu tätä kysymystä on käsitelty viime aikoina todella paljon meillä pohjoisessa on työn alla suuria metsätalouspuolen investointeja suunnitelmat ovat liikkeellä on käyty paljon keskusteluja on selvitetty riittääkö puu varmasti minä olen ainakin ihan täysin vakuuttunut siitä että puu riittää aivan varmasti ja ja ne puuteollisuuspuolen suunnitelmathan mitkä siellä ovat työn alla ovat lähinnä sellu kuitupuulle tarkoitettuja niiden ansiosta saamme kehitettyä meidän metsiämme sillä tavalla että me pääsemme raivaamaan harventamaan metsiä sahapuun sitten paremmin kasvamaan minkä jälkeen hiilinielut vain lisääntyvät eli meillä tulee aivan varmasti riittämään puu vuonna kaksituhattaneljäkymmentä pitäisi negatiiviset tässä salissa on kysytty keskustalaisten puheenvuorojen perusteella että no onnistuuko se kyllä todellakin se on tarkoituksena että se onnistuu ja siihen me pyrimme me olemme täällä pitäneet niiden avulla me varmasti pääsemme siihen tavoitteeseen me maatalous ja metsäpuolen ihmiset olemme ilmastosankareita nostetaan hattua ollaan ylpeitä siitä mitä me olemme tehneet suomessa ja koko maailman ilmaston hyväksi olemme esimerkkejä koko maailmalle meidän toiminnallamme ei anneta periksi tehdään parhaamme otetaan asianmukainen tutkimustieto hyväksemme ja toimitaan sen mukaisesti

se sitoo hiiltä vähintään saman verran kuin aikaisemmin elikkä ilman muuta hakata pitää jotta voidaan saada jälleen niitä hiilensidontoja aikaiseksi millä tavalla saamme sitten lisättyä tätä metsien hiilensidonta aluetta esimerkiksi lapissa voitaisiin lisätä vajaatuottoisten metsien uudistamista tuottamattomia peltoja saataisiin paremmin kasvamaan metsää ojitettuja soita paremmin kasvamaan metsää elikkä tehdään täällä nyt vastuullisia päätöksiä ollaan edelläkävijöitä me lähdimme tässä keskustelussa liikkeelle kivihiilestä toivon mukaan me pääsemme nyt sitten meidän puujaloillamme hyvin eteenpäin ehdottomasti ilman kivihiiltä

arvoisa puhemies suomessa hakataan noin kuusikymmentäseitsemän prosenttia vuotuisesta kasvusta kaksi kolmasosaa jos sitä verrataan esimerkiksi ruotsiin jossa hakataan noin kahdeksankymmentä prosenttia niin siellä tämä asia ei ole sillä tavalla kipeä kuin meillä mitä tehdään siinä ja asia on niin kuin edustaja eestilä juuri sanoi että että meillä kasvu on vuosi vuodelta suurempaa kuin aikaisemmin kuusikymmentä luvulla viimeksi suomi enemmän kuin mitä metsät kasvoivat ja ovat suurin piirtein kaksinkertaistuneet todella meidän kannattaa ajatella tulevaisuutta pitkälle eteenpäin ja miettiä kun nämä investoinnit ovat todella pitkäaikaisia niitä suunnitellaan useita vuosia voi olla että kymmenenkin vuotta

miten metsä kasvaa silloin kaksikymmentä luvulla sen pitää olla näköpiirissä saattaa hyvinkin olla että se silloin kasvaa jo satakaksikymmentä miljoonaa kuutiota siitä on olemassa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä lakiehdotus voidaan nyt jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä